ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista neljättä kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies kannatan esitystä

arvoisa puhemies kannatan edustaja lepomäen esitystä

ensin äänestetään elina lepomäen ehdotuksesta ville vähämäen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

puhemies teen ehdotuksen vastalauseen yksi mukaisesti tähän

kunnioitettu puhemies teen voimassaolosäännökseen vastalauseen yhden mukaisen muutosehdotuksen joka tahtoo sanoa sitä että laki on voimassa vuoden loppuun
puhemies kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kuusi yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista neljättä kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä

täysistunnossa

varten esitellään

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta ehdotetaan säädettäväksi etuudesta jolla turvataan niiden ihmisten toimeentuloa jotka ovat noudattaneet hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamia suosituksia ja näin toimineet koko yhteiskunnan hyväksi

viiva kolmannen luokkien oppilaille kuten erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen piiriin kuuluville oppilaille järjestetään edelleen lähiopetusta tästä huolimatta hallitus on vahvasti suositellut että vanhemmat pitäisivät myös edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat lapset samoin kuin varhaiskasvatuksessa olevat lapset kotona ja etäopetuksessa tukea maksettaisiin myös niille ulkomailta suomeen saapuville jotka on ohjattu koronavirusepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin neljäksitoista vuorokaudeksi

ennen keskustelun jatkamista kerron sen meillä puhemiesneuvostossa tiistaina tullaan keskustelemaan suosituksesta puhevuorojen pituudesta siinä vaiheessa kun siirryttiin pöntöstä puhumisesta paikalla puhumiseen samalla poistettiin se kolmen minuutin raja paikalla puhumisesta minkä jälkeen puheenvuorot ovat olleet aika useasti seitsemän minuutin mittaisia myös paikalta pidettyinä meillä nyt harkintaan tulee se että otettaisiin väliaikainen suositus suositus paikalta puhuttaessa joka olisi vähän lyhyempi kuin tämä seitsemän minuuttia tätä voi niin kuin pörssimaailmassa sanotaan diskontata jo etukäteen tässäkin istunnossa

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille selkeästä esittelystä perheiden tilanteet muuttuivat merkittävästi kun aluehallintoviranomaiset sulkivat tartuntatautilain perusteella koulurakennukset ja suuri osa lapsista siirtyi hyvin nopealla aikataululla kotioloihin etäopetukseen moni vanhempi jäi kotiin huolehtimaan lapsista ja ohjaamaan heidän koulunkäyntiään siitä kiitos heille suuret kiitokset hallitukselle tästä väliaikaisesta tuesta jossa palkatta kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille maksetaan tällaista väliaikaista tukea vajaa kolmekymppiä päivässä seitsemänsataakaksikymmentä euroa kuussa erityisesti pienituloiset perheet ovat lujilla ja tämä esitys esitys tukeekin perheiden toimeentuloa näissä oloissa lähtökohtana on tukea niitä vanhempia jotka hoitavat alle kymmenen vuotiaita lapsia on hyvä että poikkeuksena ovat ne lapset joilla on päätös erityisen tuen tarpeesta ja lapset jotka ovat perusopetukseen valmistavan opetuksen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä meidän tulee ottaa tässäkin huomioon ykn lasten oikeuksien ja vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimukset jotka ovat voimassa myös poikkeusoloissa on hienoa että kaikki alaikäiset vammaiset ja heidän perheensä otetaan tässä huomioon haluan kiinnittää huomiota myös täysi ikäisiin vammaisiin moni yli kahdeksantoista vuotias vammainen on voinut joutua jäämään kotiin koska esimerkiksi hänen työpaikkansa vaikkapa työkeskus on suljettu voisiko lainvalmistelussa vielä harkita heidän ja heidän omaishoitajiensa huomioimista tuen saaminen edellyttää työ tai virkasuhdetta josta ollaan palkattomasti pois yksinyrittäjät ovat jääneet ainakin tässä vaiheessa tuen ulkopuolelle toki he voivat hakeutua työttömyysturvan piiriin ja hakea kunnalta kahdentuhannen euron tukea kodeissa voi olla yksinyrittäjiä joilla on ympärillään monenikäisiä lapsia ja yrittämisestä ei saa näissä oloissa tuloa toivon että myös heidän tilanteensa harkitaan vielä tähän samaan on liitetty myös ulkomailta palaavat jotka joutuvat hallituksen ohjeistuksen mukaan kahden viikon karanteeninomaisiin olosuhteisiin jolloin he eivät voi tehdä työtä tähän kuuluvat myös nämä odotetut kausityöntekijät joita ollaan saamassa suomeen heidänkin kohdallaan tarvitaan voimassa oleva työsopimus tämä kaiken kaikkiaan tarpeellinen hallituksen esitys koskee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia perheitä joiden olosuhteet ovat voineet pahentua erityisesti poikkeusolojen pitkittyessä tunnelma voi tiivistyä riskialttiiksi myös sellaisissa kodeissa joissa lähisuhdeväkivallan vaaraa tai päihteiden ongelmakäyttöä ei ole aikaisemmin esiintynyt arvoisa puhemies perheiden toimeentulon tukeminen on tärkeä asia rahapula voi pahentaa perheen muita ongelmia pelkkä raha ei kuitenkaan riitä tarvitaan myös moniammatillista tukea perheiden hyväksi

kysyn ministeriltä onko tarkoitus vielä harkita aikuisikäisten vammaisten omaishoitajia ja yksinyrittäjiä tämän tuen piiriin kuuluviksi

arvoisa puhemies kiitos valmistelusta ja esittelystä ministeri pekoselle tämä hallituksen esitys on mielestäni hieno ja todella tervetullut kädenojennus lapsiperheille tuki on tarkoitettu vanhemmalle joka on palkatta poissa työstään sen vuoksi että hoitaa kotona yhtä tai useampaa alle kymmenen vuotiasta lasta koronavirusepidemian aikana tuensaannin edellytys on että vanhemmalla on työ tai virkasuhde ja lapsella varhaiskasvatus esiopetus tai koulupaikka joista on jääty vallitsevien poikkeusolojen vuoksi kotiin opetus ja kulttuuriministeriön ja ja aluehallintoviraston keräämän tilaston mukaan noin seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia varhaiskasvatuksessa olevista kahdeksankymmentäneljä prosenttia esiopetuksessa olevista yhdeksänkymmentäyksi prosenttia ykkös kolmosluokkalaisista sekä lähes yhdeksänkymmentäkolme prosenttia erityisen tuen saaneista neljäs viiva yhdeksäs luokkalaisista on ollut kotona huhtikuun alussa tilastotietojen valossa on arvioitu että noin kaksisataakolmekymmentäneljätuhatta perhettä on hallituksen suosituksen johdosta ottanut lapsia pois koulusta esiopetuksesta tai varhaiskasvatuksesta ja noin viisikymmentätuhatta on arvioitu olevan oikeutettuja nyt tähän uuteen tukeen lapsiperheiden lisäksi tukeen ovat oikeutettuja sellaiset ulkomailta suomeen saapuvat henkilöt jotka on ohjattu epidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja ovat tämän vuoksi ansiotyöstä on palkattomasti poissa on arvioitu että ulkomailta suomeen saapuvia uuteen etuuteen oikeutettuja henkilöitä olisi noin kymmenentuhatta ja kaiken kaikkiaan yhteensä lapsiperheitä ja ulkomailta saapuvia yhteensä noin kuusikymmentätuhatta henkilöä arvoisa puhemies ennen kuin tästä uudesta tukimuodosta uutisoitiin oli monissa perheissä herännyt suuri huoli perheen toimeentulosta moni vanhempi on menettänyt toimeentulonsa jäädessään kotiin hoitamaan alle kymmenen vuotiasta tai erityisen tuen päätöksen saanutta lastaan kaikki eivät voi tehdä etätyötä erityisesti huolta ovat kantaneet riskiryhmiin kuuluvat jotka ovat kokeneet että he ovat joutuneet valitsemaan toimeentulonsa ja jopa lapsensa hengen ja terveyden välillä tähänkin asti perheet ovat voineet hakea toki asumistukea ja toimeentulotukea sekä lomautetut työttömyysturvaa kaikki perheet eivät kuitenkaan ole olleet näihin etuuksiin oikeutettuja vaikka toimeentulotuen myöntökriteereitä on onneksi höllennetty poikkeusolojen ajaksi joten tämä uusi määräaikainen etuus on hyvin tärkeä toimeentulon turva tänä aikana ja samalla se on myös viesti kotiin palkatta lapsiaan hoitamaan jääneille vanhemmille siitä että kiitämme että osallistutte koronaepidemian torjumiseen ja olette lasten kanssa kotona toivon että tämän uuden määräaikaisen etuuden myötä yhä useammalla olisi poikkeusolojen aikana nyt edes jonkinlainen toimeentulo joka voisi kantaa kansalaisia kriisiaikojen yli arvoisa puhemies hallitus on tehnyt hyvää työtä tässä erikoisessa ja yllättävässä tilanteessa pulassa olleet yrittäjät lomautetut työntekijät ja myös kunnat ovat saaneet ja saamassa apua tässä vaikeassa tilanteessa olemme myöntäneet yrittäjille työttömyysturvan ilman tarvetta lopettaa yritystoimintaa poistaneet lomautetuilta työttömyysturvan omavastuupäivät sekä höllentäneet toimeentulotuen myöntökriteereitä ja tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on tärkeä lisä tähän listaan

yksinkertaisesti ole mahdollista etätöitä tehtäessä on hyvä että tällainen väliaikainen poikkeuksellinen etuus voidaan tarjota jotta lapsiperheiden ei tarvitse ajautua toimeentulon asiakkaiksi jäädessään ansiotyöstään palkatta pois toiseksi koska suomeen ulkomailta palaavien matkustajien saapumisen ja ohjeistuksen kanssa epäonnistuttiin epidemian alkuvaiheilla on hyvä että tilannetta nyt korjataan suomeen on edelleen välttämättömän työmatkaliikenteen puitteissa tulossa ihmisiä ulkomailta ymmärrän etteivät nämä henkilöt halua jäädä vapaaehtoiseen karanteeniin palkatta jotta heidän toimeentulonsa ei vaarantuisi tämä etuus kannustaa jäämään karanteeniin ja sitä kautta vähentämään tartuntoja sekä sairastuneiden määrää kohderyhmän arviointi on toki kokonaisuudessaan haastavaa joten jää nähtäväksi kuinka hyvin tässä onnistutaan
arvoisa herra

monilla ei ole siis mahdollisuutta etätöihin ja on käytännössä pakko jäädä sitten palkatta perhevapaalle me tiedämme onko suomessa yli sadantuhannen yksinhuoltajaperhettäkin että näille se varsinkin on tuki siellä on vain yksi vanhempi kotona ja hänen voi olla pakko jäädä kotiin silloin sen perheen toimeentulo pienenee entistä enemmän ja on hyvä että tällainen pienikin tuki tästä tulee no sitten kun meillä on paljon yksinhuoltajaperheitä niin tässä näissä tapaamisoikeuksissakin pikkasen ongelmia kyllä kun ajatellaan että toinen vaikka etävanhempi joka ei ole välttämättä huoltaja olisikin nyt lomautettu ja voisi hoitaa mutta toinen puoliso sitten lähivanhempi kuka on varsinainen huoltaja ei suostukaan vaihtamaan näitä tapaamisvuoroja ja pelkää että siinä voi mennä elatusmaksujakin sivu suun kun toinen hoitaa enemmän tästä pitäisi tulla vähän ohjeistusta ja toivon että nyt perheetkin hajonneetkin perheet sitten pystyisivät pikkasen yhteen sovittamaan näitä

heillekin nyt tätä tukea sitten myönnetään ja on arvioitu että kymmenentuhatta henkilöä

kelan piikkiin sitten menee sellainen neljä miljoonaa euroa ja hyödyn tästä saa maatalousyrittäjät ja on ihan hyvä kyllä että he saavat työntekijät jos ei suomalaisia saada jos ei suomalaisia saada mutta sitten kun pitäisi sen ulkomaalaisen kausityöntekijän olla neljätoista vuorokautta karanteeninomaisissa oloissa niin yleensähän tämä sitten varmaan on siellä maatilalla jossain missä nämä sitten yhdessä tulleet kausityöntekijät ovat no me tiedämme että nyt on vähän hidasta päästä rajojen yli niin maatilat toivoisivat jo heti saavan heidät täyteen työntekoon tässä voi tulla sitten ongelma että pitäisi kyllä valvoa etteivät he tee töitä siellä maatilalla jos he hakevat tätä tukea ettei tule päällekkäisiä toimia tätä pitää kyllä kanssa sitten valvoa

korvataan ansionmenetystä joka aiheutuu palkattomasta työstä poissaolosta lapsen hoidon järjestämiseksi koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja on hyvä asia että huomioidaan vanhemmat ja perheet jos äiti tai isä tai lähivanhempi ketä tämä laki nyt sitten koskee jää hoitamaan alle kymmenen vuotiasta lasta ja näin ennaltaehkäistään myös koronavirusepidemian leviäminen tämä laki koskettaa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta esiopetuksessa olevaa lasta lapsia perusopetuksen ensimmäisestä kolmanteen vuosiluokkaan kuin myös perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevaa ja erityisen tuen päätöksen saanutta lasta kuten myös niitä perheitä jotka ulkomailta tulevat suomeen ja ovat tämän sitten karanteenissa ja siltä ajalta myös tukeen arvoisa puhemies on arvioitu että noin viisikymmentätuhatta henkilöä suomessa tulisi saamaan tätä tukea ja noin kymmeneltätuhannelta ulkomailta saapuvaa ja tuen määrä on seitsemänsataakaksikymmentäkolme euroa kuukaudessa sen saa henkilö jolla on työ tai virkasuhde tai voimassa oleva työsopimus kysyisin ministeriltä miten nollatuntisopimusten kanssa toimitaan jos henkilöllä on tällainen onko oikeutettu tukeen kysyn myös yksinyrittäjien tilanteesta onko mahdollista että hallituksen esitys voisi vielä hieman paremmin huomioida myös yrittäjät eli heillekin tulisi oikeus eikä tarvitsisi tätä yrittäjille suunnattua tukea käyttää tähän lapsen hoitoasiaan vaan se olisi se olisi selkeä tuki siihen että myös lasta hoitamalla on oikeutettu tähän tukeen sitten yksi asia mikä hyvin paljon on noussut esille on tämä omaishoitajien tilanne ja lähinnä yli kymmenen vuotiaat lapset ja nuoret jotka ovat vammaisia kehitysvammaisia joilla on jonkinlainen jonkinlainen vamma onko mahdollista että laki voisi joustaa heidän kohdallaan että vaikka olisi yli kymmenen vuotias niin vanhemmalla olisi mahdollisuus jäädä hoitamaan ja vaikka olisi kahdeksantoista vuotiaskin niin siitä huolimatta olisi oikeus ja mahdollisuus jäädä hoitamaan me tiedämme että tilanteet ovat erilaisia lapset ja nuoret ovat erilaisia on hyvin vakavasti vammautuneita hyvin vaikeasti kehitysvammaisia nuoria ja lapsia ja kun me haluamme ennaltaehkäistä tätä virusinfektiota niin kaiken järjen mukaista maalaisjärjellä ajateltuna olisi että nämä henkilöt olisivat siellä kotona kotihoidossa ja kontakteja olisi mahdollisimman vähän millä tavalla me voisimme mahdollistaa sen kyllä siellä vanhemmat ja perheet ovat todella hädissään ihan yhtä lailla kuin ikäihmisten omaiset myös vammaisten lasten ja nuorten huolimatta siitä vamman laadusta ihmiset kaipaisivat sitä tukea millä tavalla te vastaatte tähän kysymykseen koska tämä tuntuisi kyllä inhimillisesti oikealta tavalta toimia että olisi mahdollista vähän vanhemmallekin henkilölle saada tätä tukea hänen saada tätä tukea sitten kysyn vielä kausityöntekijöistä he ilmeisesti saapuvat perheineen tänne suomeen ja juuri niin kuin tässä keskustelussa edustaja lehto jo nosti esille niin millä tavalla sitten valvotaan ja varmistetaan kun kuitenkin siellä työmaalla tarvitaan sitä työntekijää että että se karanteeni säilyy ja kun vanhemmat sitten ovat hoitamassa tai toinen vanhempi sitä lasta he saavat sitten

arvoisa puhemies monen lapsiperheen vaikea tilanne helpottuu edes hieman tämän tuen myötä koronavirustilanteen vuoksi moni vanhempi on jäänyt suositusten takia kotiin ja jäänyt tämän seurauksena ilman ansiotyöstä saatavaa korvausta lisäksi ulkomailta palaavien tilanne on voinut olla hyvin haasteellinen kun töissä ei ole ollut mahdollisuutta käydä tietenkään tukisumma ei ole järin suuri eikä korvaa ansionmenetyksiä mutta on kuitenkin askel oikeaan suuntaan arvoisa puhemies tämä väliaikainen tuki on yksi osoitus hallituksen määrätietoisesta työstä suomen ja suomalaisten auttamiseksi koronapandemian luomassa ennennäkemättömän haasteellisessa tilanteessa tilanteessa on reagoitu nopeasti ja pyritty helpottamaan sekä yritysten että yksityishenkilöiden vaikeuksia

minulla tämä puolen tunnin kello

arvoisa puhemies tässä esityksessä esitetään että vanhemmalla joka hallituksen kuudestoista kolmatta antamien suositusten mukaisesti hoitaa lastaan kotona ja on sen takia ansiotyöstään palkattomalla vapaalla olisi mahdollisuus saada tätä tukea sen määrä olisi keskimäärin seitsemänsataakaksikymmentäkolme euroa kuukaudessa sen avulla parannettaisiin niiden perheiden taloudellista tilannetta ja toimeentuloa joissa vanhempi on jäänyt palkattomalle vapaalle ja on ilman ansiotuloja mahdolliset muut etuudet ja verotus vaikuttavat sitten siihen mikä on tuen vaikutus kunkin henkilön käytettävissä oleviin tuloihin tässä vaaditaan että on suomessa voimassa oleva työ ja virkasuhde ja oikeutta etuuteen ei olisi jos henkilö on etätöissä vuosilomalla tai muulla vapaalla ansiotyöstä eikä oikeutta olisi myöskään jos henkilö on pois lomautuksen takia tai palkattoman vapaan perustana on joku muu syy kuin lapsen hoitaminen lisäksi tätä etuutta maksettaisiin

kun ulkomailta suomeen saapuu henkilöitä jotka on ohjattu neljäntoista vuorokauden karanteeniin ja tämä koskee myös niitä kausityöntekijöitä jotka tulevat suomeen töihin on hyvä asia että pystytään antamaan jotain taloudellista tukea niille vanhemmille jotka lapsen kanssa jäävät kotiin toimeentulo on siltä osin paremmin turvattu tämä on kannatettava vaikkakin aikataulu on haasteellisen kiireellinen ja sen takia myöskään lausuntoja tästä asiasta ei ei ole pyydetty eri tahoilta ennen kuin tämä lakiesitys on eduskuntaan tuotu tämä on tulossa sosiaali ja terveysvaliokuntaan käsittelyyn ensi viikolla ja varmasti siellä käydään sitten asiaa tarkemmin läpi ja on pyydetty myöskin lausuntoja sitä sitä kokousta varten tämän esityksen pohjalta esiin nousseita asioita ongelmia joita joita nousee joita täällä salissakin on tullut jo esille on kysymys yrittäjien tilanteesta tästä ministerillekin on esitetty kysymys miksi yrittäjiä ei ole otettu tähän mukaan ja myöskin tästä yksinyrittäjien tilanteesta voitaisiinko se tässä yhteydessä huomioida tietenkään päällekkäisiä etuja ei voi olla mutta hyvä jos olisi mahdollista myöskin heidät saada tähän mukaan toinen kohta oli

nuorten vammaisten omaishoitajat niiden jotka ovat siis yli kymmenen vuotiaita ja jotka voivat käydä esimerkiksi jossain päivätoiminnassa nyt kun sitä päivätoimintaakin on on rajattu tämän epidemian takia niin myöskin he tarvitsevat enemmän huolenpitoa kotona voitaisiinko heitä huomioida samoin nollatuntisopimuslaiset miten määritellään heidän tilanteensa sitten vielä voi olla että voi tulla joitain sellaisia kysymyksiä minkä takia esimerkiksi

ei ole tähän mahdollisuutta varmasti varmasti monenlaisia kysymyksiä tässä vielä nousee esiin käsittelyn aikana mutta lähtökohtaisesti on hyvä asia että tuetaan kotiin lastaan hoitamaan jääviä ja myös karanteeniolosuhteisiin määrättyjä henkilöitä ja laki on kuitenkin määräaikainen

hallitus on nopealla aikataululla antanut tämän todella tärkeän lakiesityksen joka takaa arviolta noin viidellekymmenelletuhannelle vanhemmalle perustoimeentulon nämä ovat vanhempia ja työntekijöitä jotka nyt ovat joutuneet palkatta jäämään kotiin hoitamaan varhaiskasvatuksesta pois jääneitä lapsiaan sekä tukemaan ykkös viiva kolmas luokkalaistensa koulunkäyntiä tässä kiireessä on kuitenkin muutama tärkeä ryhmä jäänyt huomaamatta ja toistan tässä sen mitä usea muukin puhuja on on todennut eli yhtä vaikeassa asemassa ovat varmasti nämä yksinyrittäjä yksinhuoltajavanhemmat jotka eivät nyt pysty tekemään omaa työtään kun ovat kotona hoitamassa lapsiaan sekä nämä aikuista vammaista lasta hoitavat hoitavat omaishoitajat jotka eivät pysty tekemään omaa ansiotyötään kun päiväkeskukset ovat kiinni eivätkä nämä vammaiset vammaiset lapset tai aikuiset pääse sinne eli miten miten hallitus on ajatellut että näiden ryhmien toimeentulo taataan

arvoisa herra puhemies vaikka varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja luokkien yksi viiva kolme lähiopetusmahdollisuus säilytettiin hallitus kuitenkin hyvin selvin sanoin viestitti koteihin sitä että lapset pidettäisiin kodeissa mikäli se vain suinkin olisi mahdollista ja näin pääsääntöisesti myös tehtiin suomalaiset ovat tottelevaista kansaa tässä suhteessa

kohtaa hallitus osoittaa tällaista erinomaista tilannetajua ja inhimillisyyttä tämän esityksen myötä tämä määräaikainen etuus on hyvin konkreettinen osoitus siitä hallituksen suunnasta sivistystä ja hyvää tahtoa löytyy me kaikki varmasti jaamme sen huolen miten perheissä jaksetaan kun yhteiskunnan tällaiset hetkelliset tukiverkostot häipyvät ympäriltä ja tämä on yksi keino yksi tapa osoittaa konkreettisesti se että hallitus arvostaa vanhempia jotka tässä vaikeassa tilanteessa erilaisten paineiden kenties taloudellisten ahdistusten myötä painivat kotona omien haasteidensa haasteidensa edessä ja arvostan suuresti hallituksen liikahdusta inhimilliseen ja ja hyvin sivistyneeseen suuntaan

arvoisa herra puhemies haluan ensiksi kiittää edustajia erittäin hyvistä ja myöskin inhimillisistä puheenvuoroista mitä tulee tähän asiaan havaitsen myös että että eduskunnassa tällä hetkellä edustajilla on hyvin yhteneväisiä huolia mitä tulee tähän hallituksen esitykseen ainakin edustajat kinnunen juvonen ja laiho kiinnittivät huomiota myös rehn kivi tähän täysi ikäisten vammaisten lasten vanhempien tilanteeseen ja ja ajattelen niin että että kyllä meidän on on syytä vielä selvittää näiden vanhempien tilannetta jotka tämän vallitsevan tilanteen vuoksi joutuvat jäämään pois palkkatyöstä ollakseen kotona täysi ikäisten vammaisten lasten kanssa tai tai kuten edustaja juvonen nosti esiin myöskin tässä välissä olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa jotka tästä esityksestä puuttuvat ja arvostan kovasti valiokunnan asiantuntemusta ja uskon että voimme yhdessä myöskin miettiä näitä esiin nousevia kysymyksiä vielä käsittelyn aikana on totta mitä edustaja laiho nosti esiin tuossa omassa puheenvuorossaan että näitä esityksiä valmistellaan hyvin kiireisellä aikataululla eikä lausuntokierroksia ehditä ehditä järjestää joten senkin takia on äärimmäisen tärkeää että valiokunta sen tekee ja voimme sitten yhdessä vielä pohtia niitä seikkoja jotka jäävät täällä auki yrittäjien tilanteeseen myös monet kiinnittivät huomiota ja kuten tässä totesin tämä tuki koskisi henkilöitä joiden ansionmenetystä ei korvata muulla etuudella mutta mikäli yrittäjän tulot ovat epidemian vuoksi laskeneet niin heille on säädetty väliaikaisesti oikeus työttömyysturvaan ja tämä kattaa myöskin ne tilanteet joissa yrittäjä jää kotiin hoitamaan lastaan näiden rajoitustoimien vuoksi ja tämä tukihan on suuruudeltaan saman saman suuruinen kuin nyt tämä esitetty väliaikainen

työttömyysturvaa useissa puheenvuoroissa myöskin kiinnitettiin huomiota kausityöntekijöihin ja nämä kausityöntekijät saapuvat nyt poikkeusolojen aikana maahan huoltovarmuuden kannalta välttämättömiin tehtäviin maa ja metsämetsätalouteen ja näitä maahan saapuvia ulkomaalaisia työntekijöitä

ja työntekijä on palkattomalla vapaalla niin hänellä olisi sitten oikeus tukeen jos nämä muut edellytykset täyttyvät on totta että on syytä valvoa tätä etuuden maksamista paitsi kausityöntekijöille niin myös ihan kaikille tässä tuen maksatuksessa on kuitenkin aika paljon tämmöistä luottamusta kansalaisiin ja sen takia myös on mahdollista kelan tehdä tämmöisiä jälkikäteistarkastuksia siitä että etuutta saadessa samaan aikaan ei ole saanut palkkatuloa ja tämä koskee toki myöskin kausityöntekijöitä puhemies tässä jäi monta vastausta antamatta ja kysymyksiäkin on vielä muutamia jään odottamaan sitä myöhempää keskustelua ja olen sitten vastaamassa kysymyksiin

koronaviruksen aiheuttama väliaikainen kyvyttömyys vastata velvoitteista ei saisi johtaa välittömästi ulosottoon eikä myöskään maksuhäiriömerkintöihin jo nämä maksuhäiriömerkinnät tulevat suuresti vaikuttamaan tulevaisuuden toimiin kuten edustaja myllykoskikin täällä totesi ei saa välttämättä puhelinliittymää ei saa vuokra asuntoa ei saa asuntolainaa nämä asiat voivat sitten johtaa siihen että ihminen luovuttaa helpommin kun on lähtenyt luisumaan ja se luisu lähtee sitten kertautumaan ja se voi johtaa ikäviinkin asioihin nyt esitetyillä muutoksilla pyritään siihen pyritään siihen että velalliselle jäisi enemmän aikaa oman taloudellisen tilanteen selvittämiseen ja tasapainoon saamiseen no lisäajan puitteissa velallisella olisi mahdollisuus saada tilanteeseen myös apua talouden tukitoimien kautta tai esimerkiksi velkaneuvonnan avulla tämä on hyvä asia jos ajatellaan ulosoton velkojille tilittämien varojen määrä tulee nyt pienenemään niin näin tapahtuisi kumminkin tämä on hyvä asia että nyt annetaan vähän siimaa ja lisätään maksuaikaa ja annetaan ulosotossa oleville vapaakuukausia tietyin edellytyksin ja häätöaikaakin pidennetään tässä täytyy olla tarkkana että on koronasta johtuvaa se

herra puhemies elämme todella vaikeaa aikaa lomautus sairastuminen työttömäksi joutuminen ajavat ihmisiä ahdinkoon aiheuttavat velkakierrettä maksuvaikeuksia ja silloin on erittäin tärkeää että tulemme kaikin mahdollisin keinoin vastaan ihmistä näissä hankalissa tilanteissa ihmiset ovat ahdistuneita ja voi olla että moni ihminen ei kestä tätä painetta ja ajautuu ratkaisuihin jotka ovat hyvin järkyttäviä

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ulosottokaaren väliaikaista muuttamista esityksen mukaan ulosottokaaren säännökset joissa säädetään ulosottomenettelyn keventämistä rajoittamista tai täytäntöönpanon lykkäämistä koskevista edellytyksistä muutettaisiin siten että covid yhdeksäntoista epidemiasta aiheutuvat poikkeusolot sekä näistä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa voimassa olevaa säännöstöä paremmin huomioon ulosottomenettelyissä

siellä on riittävästi resursseja esitettyjen muutosten myötä velalliselle jää myös enemmän varoja omaan käyttöönsä koronaviruksen aiheuttamana taloudellisesti vaikeana aikana väliaikaisella lailla varmistetaan myös se että koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan aiheuttamat erityistilanteet tulevat yhdenvertaisesti huomioon otetuiksi kaikkien velallisten osalta arvoisa puhemies nykylaki mahdollistaa ulosmittauksen tai ulosottopidätyksen määrän rajoittamisen jos velallisen maksukyky on erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt ja myös esimerkiksi maksuaikaa voidaan jo olemassa olevan lain mukaan myöntää erityisestä syystä

ja maksutaakka kasvavat entisestään heidän kohdallaan voi olla tilanne myös se että kukaan ei ole siellä kotona katsomassa sitä laskupinoa eikä seuraamassa ja maksamassa niitä laskuja ja voi tulla yllättäviä tilanteita vastaan sitten kun kotiutuu sieltä sairaalasta kun laskuja onkin iso kasa ja ja huomautuslaskuja ynnä muita vastaako tämä laki nyt myös näihin kysymyksiin että jos ihminen vaikkapa sairastuisi koronavirukseen hyvin pitkään joutuu olemaan sairaalassa tehohoitokin kestää viikkoja puhutaan kymmenistä kymmenistä päivistä niin millä tavalla ihminen esimerkiksi sairaalalaskujen kohdalla kohtaa sen arjen

arvoisa puhemies koronavirustilanteen takia meillä vallitsee poikkeusolot tilanne on haasteellinen ja vaikea koska vaikka tiedämme että tämä taistelu tullaan vielä voittamaan pitää löytää ne keinot joilla estetään mahdollisimman hyvin viruksen aiheuttamat tuhot terveys on tärkeintä tärkeintä on estää koronakuolemat mutta heti sen jälkeen tulee tietysti tärkeysjärjestyksessä myös se talouspuoli koska se on niin moneen asiaan sidottu jo ennen tätä koronaa meillä oli yli puoli miljoonaa suomalaista ulosotossa tai heillä oli maksuhäiriömerkintä siis yli puoli miljoonaa ja voi vain kuvitella että tämän koronan aikana ja varsinkin sitten kun korona on jo voitettu tilanne voi olla paljon pahempi vielä meillä on vielä enemmän heitä joilla on on

nämä kansalaiset ja yritykset ovat näissä poikkeusoloissa todella kovan paikan edessä nyt monet ulosotossa olevat ovat tehneet maksusuunnitelman tällä hetkellä ja he lyhentävät näitä maksujaan on käynyt myös niin että osa on joutunut nyt sitten lomautuksen alle ja tulot ovat vähentyneet heidän on todella melkein mahdoton nyt niitä lyhennyksiä hoitaa ulosotossa on laskettu että ihmiselle pitää jäädä määrätty määrä rahaa käytettäväksi niihin perustarpeisiin ja ja perusmenoihin ja monen kohdalla on todella tarkkaan laskettava että että tosiaan jää siihen ruokaan ja lääkkeisiin ja asumiseen se raha hallituksen tavoite on madaltaa ulosottokaaren rajoitusten ja helpotusten soveltamisen kynnystä ja on erittäin hyvä että hallitus tuo nämä lait nyt tänne esille koska on todella tärkeää puuttua varsinkin ulosotossa olevien ja maksuhäiriömerkinnän omaavien ihmisten ongelmiin tämä laki on väliaikainen näin poikkeusolojen aikana ja kun on tilapäinen ahdinko kysymyksessä niin lakia sovellettaisiin nyt mutta jos ajatellaan tätä lakia ja sen käyttöönottoa niin lopullisesti tämä on kyllä velallisen ja

etu loppujen lopuksi että näitä helpotuksia annetaan ja annettaisi tarkoitus on että ne voisivat olla esimerkiksi näitä vapaakuukausia tai että ulosmittauksen määrää vähennettäisiin elinkeinoa harjoittavan kohdalla on myös ajateltu tulla tulla vähän vastaan jos ajatellaan ulosottomiehen roolia jonka myllykoskikin nosti tässä esille on todella tärkeää että ulosottomiehiä nyt ohjataan ohjataan tämän suhteen mitä hallitus nyt esittää että ulosottomiehillä säilyisi kuitenkin tämmöinen tapauskohtainen harkinta muuttaa tai rajata tämän lain perusteella tai helpotuksia minä kysyisinkin arvoisalta ministeriltä tullaanko tätä seuraamaan että käyttäytyvätkö ulosottomiehet sitten käytännössä

tämän hallituksen esityksen mukaisesti että varmasti tämä koituu sitten näitten ulosotossa olevien hyväksi ja sitä käytetään laajasti toiseksi kysyisin vielä onko ulosottomiesten oma

vieläkin osaksi kiinni myös siitä mitä saadaan ulosmitattua ulosottovelallisilta onko tässä jotain ristiriitaa toivomus on tietysti että tämä tulee mahdollisimman pian käyttöön koska se hätä on nyt kovin suuri myöhemmin tänään vielä täällä käsitellään tätä konkurssilainsäädäntöä ja välttämättä ei aina usko siihen että että se mahdollisuus auttaa näitä yrityksiä ja ja

olisi ihan ihan sitten todellista huoli on kova kuitenkin vaikka hallitus nyt tekeekin tämän hyvän esityksen sillä yhdeksänkymmentä luvun laman seuraukset olivat järkyttäviä edustaja juvonen nostikin tässä esille nämä itsemurhat ja hallitus on kyllä sanonut että nyt pyritään välttämään tätä järkyttävää jälkimaininkia mikä silloin koitui monen ihmisen ihmisen varsinkin kun ajatellaan että meillä on vielä näitä ihmisiä jotka kärsivät tästä on puhuttu siitä totuuskomiteasta

tai mikä se nyt olikaan joka joka voisi pohtia mitä silloin tapahtui voisiko näitä ihmisiä armahtaa tai tehdä jotain koska tämä tilanne on jatkunut jo kymmeniä vuosia tämä hallituksen esitys on nyt sitten tietysti ja kiitän siitä että hallitus on ottanut tämän nyt vakavasti

jos ajatellaan vielä minä otan vielä yhden esimerkin kun puhutaan ulosottomiehistä niin tällä hetkellä tämä ei vielä oikein toimi eräs henkilö otti just pari päivää sitten yhteyttä hänen vaimonsa on joutunut lomautetuksi hän on itse ulosmittauksessa

hänen palkastaan ulosmitataan nyt vaimo on on lomautettu heillä ei olisi enää mahdollisuutta lyhentää näin suurta määrää hän oli soittanut ulosottomiehelle ja kysynyt mahdollisuuksia vähän tulla vastaan ja vastaus oli ollut että ei tämä maksusuunnitelma pysyy muuttumattomana sen takia tämänkin esimerkin valossa tämä on todella tarpeellinen ja odotettu

puhemies esitetyillä muutoksilla pyritään siihen että velalliselle jäisi enemmän aikaa oman taloudellisen tilanteen selvittämiseen ja tasapainoon saamiseen jätin noin kuukausi sitten toimenpidealoitteen velallisen aseman parantamisesta väliaikaisesti koronapandemian aikaan on hienoa että hallitus on ottanut tästä nytten koppia aloitteessani hallitus ryhtyy toimenpiteisiin muuttaakseen lainsäädäntöä tilapäisesti sallien yhä useampia vapaakuukausia ulosottovelallisille toki ulosottomies voi käyttää harkintavaltaa velallisen eduksi tietyissä tilanteissa jo nyt kuten vapaakuukausien myöntäminen ulosmittauksen rajoittaminen ja häätöjen lykkääminen mutta tämä hallituksen esitys madaltaa nimenomaan ulosottokaaren helpotusten ja rajoitusten soveltamisten kynnystä sekä sitoo myös ulosottomiesten toimintaa edustaja lehto toi täällä tärkeän kysymyksen esiin eli että on tärkeä seurata tätä väliaikaista lakia ettei sitä aleta käyttämään sitten hyväksi myös edustaja

arvoisa herra puhemies on aivan oikein että normaalitilanteessa saatavat voidaan periä viime kädessä ulosottoteitse se turvaa velanmaksun ja velkojan saamisoikeuden toteutumisen veloistaan täytyy huolehtia nyt elämme kuitenkin aivan toisenlaisessa maailmassa koronavirus on tuonut jokaiselle ihmiselle ja yritykselle eteen odottamattoman raaan tilanteen moni on nyt erittäin tiukassa paikassa usean yrittäjän kassavirta on pysähtynyt rahaa ei tule mutta laskujen eräpäivä lähestyy silti uhkaavasti huoli huomisesta ja yrityksen tulevaisuudesta on monella nyt todellinen ulosottolainsäädäntö sisältää jo nykyisellään säännöksiä joilla perintätoimia voidaan lykätä ja lieventää perusteet huomioivat erinäiset sosiaaliset syyt ulosottokaari kuitenkin tehty normaalioloja silmällä pitäen korona on vienyt meidät nimittäin nyt kauas normaalioloista siitä on tullut valtava sosiaalinen kriisi joka on pahenemassa koko ajan ja se muodostaa aivan omanlaisensa syyn myös velanmaksujen lykkääntymiseen herra puhemies korona ei ole yhdenkään suomalaisen syytä olemme tahtomattamme joutuneet oloihin joita kukaan ei ole osannut odottaa on tärkeää että korona nyt huomioidaan tässä ulosottokaaren väliaikaisessa muutoksessa jota oikeusministeriössä on valmisteltu jatkossa ulosottomenettelyssä huomioitaisiin koronan vaikutukset velallisen maksukyvyn tilapäiseen heikentymiseen velanmaksuaikaa voitaisiin pidentää kolmesta kuuteen kuukauteen palkasta ja elinkeinotulosta voitaisiin ulosmitata aiempaa pienempi osuus täyttyessä myönnettäisiin myös perintävapaita kuukausia samaten häätöjen toimeenpanoa voitaisiin lykätä jopa neljä kuukautta tämä on oikein sillä kenenkään ei voida kevein perustein antaa joutua vaille asuntoa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa normaalioloissa velkojen suorittamatta jääminen aiheuttaa luottotietoihin maksuhäiriömerkinnän se on erittäin vakava asia sillä lähes neljälläsadallatuhannella suomalaisella on jo maksuhäiriömerkintä tällä hetkellä maksuhäiriömerkintää ei voisi myöskään antaa koronasta johtuvan tilapäisen varattomuuden vuoksi pidän tätä muutosta myös erittäin perusteltuna on tärkeää että muutokset tehdään nimenomaan koronavaikutukset huomioiden mitään yleistä oikeutta maksumoraalista poikkeamiseen tämä ei voi tuottaa tästä on tässä salissa jo käyty tärkeää keskustelua yhteiskuntamme ja talousjärjestelmämme elää sen varassa että raha ja suoritukset liikkuvat ihmiseltä ja ja yritykseltä toiselle ja kaikki perustuu lopulta sille että omista suorituksista huolehditaan herra puhemies on sekä että velkojen etu että kriisistä päästään yli ilman ulosottoaaltoa velallisten talousahdinkoa ja tarpeettomia maksuhäiriömerkintöjä ministeri on valmistellut erinomaisen esityksen tämän salin käsittelyyn ja vaikka nyt tähän nimenomaiseen pykälään tässä ei esitetäkään muutosta niin niin tohdin silti kysyä ministeriltä ulosoton suojaosuuden tasosta se liittyy kuitenkin tähän on ulosottokaaren alaista sääntelyä ja ja ottaen huomioon sen että että maksuhäiriömerkintöjen ja taas vastaavasti ulosottoon joutuneiden ihmisten määrä on on hyvin korkea niin meidän pitäisi myös miettiä sitä mitä tapahtuu tämän kriisin jälkeen miten me voimme huolehtia siitä että voimakkaasti velkaantuneet ihmiset säilyttävät toivon tulevaisuudesta ja että heillä säilyy myös kannusteet ottaa työtä vastaan kysyisin ministeriltä että että olette varmasti pohtineet sitä että voitaisiinko tätä suojaosan tasoa nostaa sille on laskettu myös aivan suorat työllisyysvaikutukset ja se sopisi hyvin näihin tuleviin toimiin mitä hallitus joutuu joka tapauksessa pohtimaan sen tasoa voitaisiin nostaa esimerkiksi yhdeksäänsataan euroon kuussa jos puhutaan tästä perustasoisesta suojaosasta mutta tätä kysyn nyt ministeriltä

arvoisa puhemies kiitos edustajille hyvistä kysymyksistä ja kiitos siitä että otatte tämän esityksen niin hyvin vastaan todella tilanne on erittäin erittäin vaikea monessa perheessä tänä päivänä ja sen takia tarvitaan sellaisia toimenpiteitä jotka voivat ainakin jonkun verran perheitä auttaa ja ja ulosottovelallisia auttaa tässä on tullut paljon hyviä kysymyksiä edustaja myllykoski kysyi myös tästä tästä tuesta joka nyt tullaan maksamaan niille ihmisille jotka jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan ja jotka eivät siitä ajasta saa saa palkkaa siitä ei ole erikseen keskusteltu voisiko tämä olla ulosmittauksen ulkopuolella lähden siitä että tässä on on pääsääntö että se on tulo niin kuin muutkin tulot mutta tämä esitys mikä nyt on on täällä eduskunnassa varmasti tässä tapauksessa on on hyväksi myös sellaisille henkilöille jotka jotka voivat olla ulosoton piirissä ja jotka saavat tai tulevat saamaan tätä tätä tukea tässä on kysytty mitä tässä nyt sitten käytännössä muuttuu no maksuajoista sen verran että nyt tulee mahdollisuus myöntää kolmen kuukauden sijaan enintään kuuden kuukauden maksuajan pidennys ja ulosottokaaren vaatimusta erityisestä syystä maksuajan myöntämiselle ehdotetaan muutettavaksi siten että tässä laissa riittävä peruste on todennäköisesti suoritettava maksu sitten kaikissa näissä pykälissä otetaan huomioon se että jos ihminen on joutunut tilanteeseen koronavirusepidemian vuoksi niin se on tavallaan syy ulosottomiehen myös käyttää nyt näitä mahdollisuuksia jotka tämä tämä lakimuutos tai nämä lainmuutokset antavat myöden vapaakuukausien perusteista sen verran että voimassa olevien perusteiden eli velallisen välttämättömien asumiskustannusten tai muiden elinkustannusten huomioinnin lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi vapaakuukausien myöntämisen perusteeksi covid yhdeksäntoista epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista velalliselle aiheutunut väliaikainen maksuvaikeus ja myös mitä tulee yrittäjiin niin heillekin tulee tämän perusteella nyt mahdollisuuksia saada pitää suurempi osa kuin viisi kuudesosaa siitä yrittäjätulosta tämän muutoksen myötä edustaja elomaa ja muutama muu teistä kyselitte tästä seurannasta siitä on ollut puhetta jo ulosottolaitoksen sisällä elikkä heti kun tämä laki on täällä hyväksytty niin suunnitellaan koulutusta kaikille ulosottomiehille että he tietävät myös millä tavalla tätä pitäisi nyt sitten käytännössä soveltaa ja totta kai se on niin että hallitus ajaa takaa että tämä myös otetaan nyt vakavasti ja että ulosottomiehet myös ymmärtävät sen erilaisen tilanteen mihin ihmiset nyt ovat joutuneet ja joutumassa tämän koronapandemian vuoksi sitten muistelen itse myös lama aikaa olin silloin nuorena juristina pankissa töissä ja ja joka päivä tuli uusia velkajärjestelyhakemuksia ja uusia konkursseja pöydälle meidän pitää tehdä kaikkemme jotta nyt ei tapahtuisi samalla tavalla ja jotta siltä henkiseltä kärsimykseltä joka siitä silloin yhdeksänkymmentä luvulla saatiin moneen perheeseen vältyttäisiin

nyt käsillä hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiökokous osuuskunnan kokous yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä tämä tarkoittaa että esityksellä mahdollistetaan joustoja tiettyihin määräaikoihin vaikka laissa yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrättäisiin tiukemmasta määräajasta näin yhteisöjen hallituksilla olisi riittävästi aikaa järjestää tarvittavat kokoukset hallitusten tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä ehdotuksella helpotetaan myös valtuutetun käyttöä ja muuta etäosallistumista osuuskunnan ja yhdistyksen kokoukseen ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää pelkästään etäkokouksena yhtiön hallituksen päätöksellä tähän kokoukseen kaikki osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen pääosin vastaavia poikkeuksia ehdotetaan myös osuuspankkien säästöpankkien vakuutusyhdistyksen vakuutuskassojen sekä työttömyyskassojen osalta tämän väliaikaisen lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja laki olisi voimassa päivään syyskuuta kaksituhattakaksikymmentä saakka vaikka elämme poikkeuksellisia aikoja on kaikkien edun mukaista että päätöksenteko turvataan nämä muutokset ovat tärkeitä ja tervetulleita paitsi yhteisen turvallisuutemme ja terveytemme kannalta myös yhtiöiden ja yhteisöjen

arvoisa herra puhemies edellisessä kohdassa ulosottoja lykättiin ja nyt lykätään sitten kokouksia tämä on hyvä asia varsinkin kun asunto osakeyhtiössäkin ajatellaan että monella on kiinni siinä koko omaisuus ja edustamaan itseänsä ja omistamiansa osakkeita sinne kokouksiin siellä tehdään suuria päätöksiä ja se voi olla että kun sinä saat kotiin sen esityslistan ja siinä on sitten kaikennäköistä tietoa ja sinä et välttämättä ymmärrä niitä niin se on parempi että sinä pääset sinne kokoukseen kysymään ja sitten ymmärrät niitä päätöksiä joita oikeasti tehdään ettei tule sitten yllätyksenä ja osaat varautua näihin asioihin elikkä päätöksentekoon pitää päästä osallistumaan jokaisen joka siihen on oikeutettu itsekin olen muutamissa rekisteröidyissäkin yhdistyksissä mukana ja siellä on aika paljon iäkästäkin väkeä ja heille on tuo etäkokouksien pitäminen huomattavasti vaikeampaa varsinkin nyt nopeasti opettaa se ja pitäisi olla tarvittavat välineet millä se onnistuisi siksi on hyvä että nyt näitä yhdistyksien kokouksiakin lykätään jälkisanomisia että mitä siellä on päätetty ja mitä ei ole päätetty eli kaikki mukaan ketkä vain ovat oikeutettuja eikä se ole aina hyvä että sinne sitten valtuutetaan joku toinen hoitamaan asioita eli se että olisi itse paikalla on kaikkein parasta mutta ihan kannatettava esityshän

arvoisa puhemies juuri näin niin kuin edellinen puhuja totesi että tämä on erittäin kannatettava ja erittäin tarpeellinen ja jo silloin tässä nopeammassa lausuntopalautteessa johon tässä esityksessä viitataan kaikki kannattivat kiireellistä käsittelyä ja pitivät sitä tarpeellisena kyllä tämä auttaa monia yhdistyksiä tietysti osa viivästyttää kokouksia mutta uskon että osaltaan tämä myös ruokkii siihen etäosallistumiseen ja toisaalta siihen että sitten kun tästä tilanteesta päästään niin päivitetään niitä yhdistyksen omia sääntöjä ja kirjataan sinne ne etä ja muut yhteydet ehkä tärkeintä siinä että me saamme viestin tästä talosta tämän lain hyväksyttyämme niille kaikille yhdistystoimijoille kun me tiedämme että suomi on luvattujen yhdistysten maa ja täällä löytyy joka asiaan yhdistys lähestulkoon ja tuhannet tuhannet ihmiset kuuluvat erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin että pystytään välittämään täältä talosta ja ministeriöstä viestiä että pidetään myöskin yhteyksiä voidaan pitää niitä kokouksia tällaisen koronankin aikaan etäyhteyksien välillä ja myöskin pyritään auttamaan erilaisia yhdistystoimijoita siinä ja sitten osaltaan se että päivitellään niitä sääntöjä kun siihen taas mahdollisuus tulee kiitos hyvä

herra puhemies tällä hallituksen esityksellä pyritään koronaviruksen aiheuttamien haittojen estämiseen ja rajoittamiseen siten että osakeyhtiöiden asunto osakeyhtiöiden osuuskuntien ja yhdistysten osakkeenomistajien ja jäsenten kokoukset vuonna kaksituhattakaksikymmentä voidaan järjestää kullekin yhteisölle sopivalla tavalla kokonaan tai pääosin etäkokouksina joissa otetaan huomioon epidemiaan liittyvät terveydensuojeluvaatimukset

niin koska kaikkein tärkeintä on suojella ihmisiä suojella toinen toisiamme suojella ikäihmisiä joita myös hyvin paljon osallistuu yhtiökokouksiin otan tässä nyt esille asunto osakeyhtiöt joihin tämä laki myös liittyy osalla asunto osakeyhtiöistä on tarve varsinaisen kokouksen määräajan tilapäiseen pidentämiseen syyskuulle kaksituhattakaksikymmentä asti ja on hyvä asia että tämä mahdollistuu kysyisin on erittäin tärkeää että yhtiökokoukseen pääsee osallistumaan ja kun asunto osakkeissa asustaa hyvin ikääntyneitä ihmisiä ja ja monet siellä sitten miettivät mitä on tulossa yhtiökokouksessa siellä tehdään suuria ja isoja hankintoja suuria päätöksiä

itse eli toivoisin että kaikissa näissä päätöksissä kun lisäämme etäkokouksia ja meillä on teamsit ja skype yhteydet ikäihmiset pysyvät kärryillä ja ovat mukana siellä koska hyvin monilla ei ole kuitenkaan tietokoneyhteyksiä eivätkä pysty olemaan siellä mukana millä tavalla miten ihmeessä me pidämme nyt tämän koronavirusaallon aikana myös ikäihmiset mukana kuvioissa että tieto menee koteihin muuta kautta jos ei tietokoneyhteyttä eikä mahdollisuutta osallistua osallistua näihin kokouksiin mutta hyvä asia että joustetaan ja erittäin tärkeää että asukkaita kuullaan että ei tule mitään yllättäviä suuria investointeja joista asunnon omistaja ei sitten itse asiassa tiedä tai se tulee yllätyksenä arvoisa puhemies tässä jos arvoisa ministeri jonkun kysymyksen löysitte puheestani niin

herra puhemies nämä esitykset mitä tässä hallituksen esityksessä esitetään ovat erittäin kannatettavia ja ja sopivat hyvin tähän tilanteeseen missä nyt koronakriisin vuoksi elämme kuten täällä useampi kollega on nostanut esille nämä tilanteet mitkä liittyvät esimerkiksi asunto osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin mutta toisaalta taas myös osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin joissa kuitenkin väkimäärät varsinkin suurempien yhtiöiden osalta ovat ovat hyvinkin suuria ja ja näin ollen on on perusteltua että tässä tilanteessa tuodaan sitä joustoa

ministeri paatero on esittelemässä ja jossa myös ikään kuin haetaan sitä joustoa taas sitten kuntakentän näkökulmasta nämä ovat perusteltuja esityksiä joilla osaltaan pidetään huolta siitä että että viruksen leviämistä voidaan voidaan ehkäistä erityisesti kun otetaan huomioon se että että moni moni ikääntynyt ihminen asuu asuu näissä asunto osakeyhtiöissä on täysin perusteltua ja välttämätöntä että heillä on yhtä lailla mahdollisuus ja oikeus osallistua siihen päätöksentekoon myös tämän poikkeustilanteen aikana minusta tämä esitys ottaa huomioon kyllä hyvin nämä nämä välttämättömät vaatimukset mitä nyt tässä tässä tilanteessa täytyy tehdä

arvoisa puhemies lakiesityshän on hyvä ja erittäin aikaan käyvä tosiaan siellä lakivaliokunnassa sitten tätä asiaa käydään vielä tarkemmin läpi nyt kun itse olen tavannut tätä esitystä niin olen miettinyt että tässähän kuitenkin nyt mahdollistetaan useammalla keinollakin että nämä järjestöt ja yhdistykset eli tässä on tämä asiamiehen käyttö tai valtuutetun käyttö ja sitten on tämä etäosallistuminen itse mietin sitä että kun monesti näissä yhdistyksissä on ihmisiä varsinkin jos on ikäihmisiä ketkä eivät todellakaan näitä laitteita ole oppineet käyttämään joko ei ole sitä laitetta tahi sitten ei osata käyttää laitetta tai ottaa niitä teams yhteyksiä tai skypeä niin olihan se nyt näin kuitenkin tarkoitus että asiamiehen ja valtuutetun on fyysisesti oltava läsnä siellä kokouspaikalla elikkä tämä henkilö valtuuttaa nämä ihmiset menemään itsensä puolesta edustamaan häntä sinne kokoukseen mutta sitten jos tämä henkilö on yksin siellä kotona ja menee sormi suuhun niin siellähän

asiamiestä ja olla itse siinä rinnalla kuuntelemassa kuuntelemassa sitä kokouksen kulkua tässä saattaa tulla vähän sekaannusta ainakin on hyvin ohjeistettava nytten nämä eri toimijat jos on tarkoitus näin että sitä asiamiestä käytetään vain fyysisesti siellä kokouspaikalla ja kotona on sitten pärjättävä itsekseen ilman avustajaa niin kuin nykyinen laki taitaa sanoakin että siellä on oltava sitten itse

olen kiitollinen myös siitä minua kiinnostaa tietenkin erityisesti vanhana yhdistyskonkarina yhdistysten asiat ja mielestäni on hyvä että tässä esityksessä on kuitenkin otettu esille se että että tällainen yhdistysvuosikokoukseen osallistuminen ei ole noin vain asia kun on kysymys etäosallistumisesta vaikka me kaikki olemme varmaan osallistuneet tähän digiloikan tekemiseen kokouksiin osallistumisen kannalta yleensä mutta vuosikokous yhdistyksissä on tietenkin

ja niin edelleen siellä päätetään linjoista rahoista yhdistyksen toiminnasta ja siinä mielessä on hyvä että tässä kuitenkin on rajoitetusti lähestytty tätä mahdollisuutta käyttää valtuutettua tai etäosallistumista minun mielestäni se on hyvä sitä kannattaa miettiä tarkoin joskin ymmärrän hyvin että vielä suurempi vaara on yhdistykselle että se ei voi ollenkaan tehdä mitään päätöksiä koska ei voi kokoontua joten tässä taas jälleen kerran joudutaan tasapainoilemaan tämän terveyden ja ja muiden perustavanlaatuisten oikeuksien ja ja lainsäädännön kanssa tuntuu hyvältä esitykseltä kiitoksia siitä ja ja mielestäni tämä yhdistysasia on isompi asia kuin ehkä ajatellaan suomi on yhdistysten luvattu maa ja myöskin korona aikoina tosi paljon esimerkiksi meidän palveluista yhteisöllisyydestä ja yhteiskunnan toimivuudesta on tämän kolmannen sektorin

arvoisa puhemies tämä korona aika varmasti asettaa myös monelle yhdistykselle ja osakeyhtiölle kovaa painetta reagoida uuteen tilanteeseen ja tehdä ehkä sellaisia toimia mihin ei ole aiemmin jouduttu ryhtymään ja sen tähden yhdistysdemokratia ylipäätään demokratian toimivuus näissä oloissa korostuu siksi on hyvä että tässä esityksessä on kattavasti huomioitu erilaisia tilanteita ja erilaisia mahdollisuuksia joiden kautta yhdistykset ja osakeyhtiöt ja lain piiriin kuuluvat yhteisöt voivat päätöksentekoaan poikkeusoloista huolimatta jatkaa niin että samalla saadaan varmistettua jokaisen turvallisuus tässähän annetaan nyt poikkeusratkaisuista paljon valtaa hallituksille yhdistyksissä ja se tarkoittaa että heillä on aika iso vastuu tehdä vastuullisia päätöksiä joilla turvataan jokaisen oikeus osallistua päätöksentekoon siinä missä ennenkin tämä tarkoittaa että kun mietitään niitä kanavia niitä tiloja niitä muita käytännön ratkaisuja niin näillä hallituksilla todella on iso työ siinä pohdinnassa sen tähden olisikin tärkeää että nyt kun on hyvä lakiesitys kasassa niin siitä myös viestittäisiin mahdollisimman

kysynyt miten tähän varmasti korostuvaan neuvontatarpeeseen on ajateltu vastattavan sillä on on paljon sellaisia yhdistyksiä missä voidaan pitää todella tärkeänä että mennään mahdollisimman tarkasti lain ja lain hengen mukaan mutta mahdollisuus saada kiinni mikä se käytännön ratkaisu on mihin heidän pitäisi ryhtyä ei ei välttämättä ole ole aina niin helppo hahmottaa näiden lakitekstien pohjalta sen tähden se käytännön neuvonta korostuu kuten on aiemmin todettu niin nämä digitaaliset ratkaisut ovat todella nyt osa tätä kokonaisuutta kevätkokouksissa ja muissa tärkeissä kokouksissa on edelleen pidettävä fyysisen osallistumisen mahdollisuus mutta silti on tietysti tärkeää että niihin fyysisiin kokouksiin ei liikaa ihmisiä mene ja siksi tämä digipuoli on tärkeää pitää tässä ohella nousi esiin kysymys miten voi sitten saada apua jos ei itsellä se digipalvelujen käyttö luonnistu totta kai siinä jos joku tulee fyysisesti auttamaan on myös omanlaisensa tartuntariski ja pohtisinkin miten voitaisiin neuvoa yhdistyksiä vastaamaan jäsenistön tarpeisiin neuvonnan suhteen vaikkapa puhelimitse

luulen kyllä että ihmiset tässä joustavat yhdistykset joustavat ja löytävät ne parhaat käytännöt vielä kun tarkkaan ohjeistetaan ja kerrotaan mahdollisimman maanläheisesti miten tässä on ajatus toimia niin varmasti kyllä tänäkin vuonna demokraattisesti ja reilusti päätöksenteko suomenmaassa sujuu

moni edustaja toivoi kiireessä kiireessä näitä eteenpäin me siis ainakin lakivaliokunnassa ja varmaan kaikissa valiokunnissa teemme parhaamme mutta tämä on erittäin haastavaa nämä ovat todella monimutkaisia lainsäädäntöjä näissä on monta etua vastakkain ulosotossa ja konkurssissa on esimerkiksi omaisuus sitten taas on velallisen oikeudet velkojien oikeudet ja sama kuin tässä puheoikeuden käyttäminen tietoturva ja on ihan se miten erilaisia esimerkiksi yhdistykset ovat on on pieni pieni yhdistys vaikka kissakerho missä on vaikka sata paikallista ihmistä ja sitten on puolueet puolueetkin ovat tässä mukana ne ovat yhdistyksiä on huomioitava se miten he toimivat ja minkälaisia velvoitteita yhdistyksille voidaan antaa esimerkiksi huolehtia etälaitteista tai se on huomioitava tässä tässä asiassa tässähän nimenomaan esimerkiksi yhdistysten osalta annetaan yhdistysten hallituksille mahdollisuus siirtää kokouksia sääntöjen estämättä lisäksi hallituksille annetaan mahdollisuus vaikka säännöissä ei sallittaisi käyttää asiamiestä tai sitten etälaitteistoa nämä tulevat erilaisiksi vaihtoehdoiksi tämä tulee olemaan haasteellista koko korona on haasteellista jos me mietimme että meillä on valiokunnissa tällä hetkellä etäkuulemisia myös meillä on näitä samoja haasteita meistä monet ovat varmaan olleet erilaisissa luottamustehtävissä erilaisissa kokouksissa ja mietimme koko ajan sitä tietoturvaa voisin henkilökohtaisesti sanoa että me emme voi koskaan absoluuttisesti estää sitä etteikö siellä taustalla olisi etälaitteissa jonkinlaista vaikuttamista jos minäkin nyt kansanedustajana olen jossakin muualla niin se perustuu siihen että luotetaan siihen että minä olen siellä yksin minuun luotetaan mutta on siinä toinenkin puoli jos et näe sitä henkilöä ettei minua pakoteta siinä tilanteessa

puhemies kiitos taas kerran siitä positiivisesta palautteesta sehän on niin että suomi on yhdistysten luvattu maa meillä on erittäin paljon myös yrityksiä ja sen takia on on erittäin paljon yhtiökokouksia joita pitää pitää suuri osa suomalaisista asuu asunto

asunnossa ja sen takia tämä lainsäädäntö joka nyt tuodaan tänne on äärimmäisen tärkeä mutta niin kuin tässä myös lakivaliokunnan puheenjohtaja leena meri totesi niin ei tämä ihan yksinkertaista ole ja sen takia toivon myös että valiokunnat jotka tämän esityksen myös käsittelevät käyttävät siihen riittävästi aikaa ja käyvät tämän esityksen huolellisesti läpi tässä ajatuksena on tietenkin se että vältytään siltä että ihmiset saavat tartuntoja kun kävisivät yhtiökokouksissa mehän emme halua että koronavirus leviää ja sen takia halutaan edistää sitä että että etämahdollisuudet käytetään mutta ymmärrän hyvin sen huolen joka on tässäkin salissa tullut esille siitä miten sitten käy ikäihmisten sitä on kyllä yritetty myös oikeusministeriössä miettiä voidaan sanoa näin että taloyhtiöiden hallituksilla on suuri vastuu siitä että he järjestävät nämä yhtiökokoukset niin että osakkaat pystyvät osallistumaan joko etänä tai sitten sitten paikan päällä on toki mahdollista käyttää tämmöistä avustajaa digiavustajaa tai sitten asiamiestä ja tämä tietenkin on on varsin tärkeätä myös viestittää nyt eteenpäin meidän yhdistyskenttä on hyvin laaja ja meillä on on valtavan paljon yhdistyksiä kiitos siitä se on äärimmäisen tärkeä asia että meillä kolmas sektori on aktiivinen tässä hyvässä maassa ja että että moni suomalainen on yhdistyksen jäsen mutta näissäkin on tietenkin tärkeätä nyt se että yhdistykset pystyvät toimimaan ja pystyvät myös sitten soveltamaan

niitä mahdollisuuksia nyt jotka tämän lakiesityksen myötä annetaan heille tässä neuvonta on ajateltu nyt tehdä sillä tavalla yhteistyössä yhdistyskentän ja etujärjestöjen kanssa ja heihin ollaan jo oltu oikeusministeriöstä yhteydessä oikeusministeriön kotisivuilla on olemassa tämmöinen kysymyspatteri kysymyksiä ja vastauksia sen kautta saa myös myös vastauksia näihin kysymyksiin mutta nämä aktiiviset etujärjestöt tässä kansalaisliikekentässä ovat myös keskeisesti nyt mukana tässä ja siinä siinä toivon että myös heidän kauttaan tämä neuvontapuoli aktivoituu että ihmiset saavat nyt kaiken sen tiedon mitä he tarvitsevat mutta niin kuin sanoin niin toivon että että valiokunnissa tätä asiaa käydään huolellisesti läpi ja ja saadaan sitten viestitettyä kansalaisille yrityksille yhdistyksille osuuskunnille ja kaikille joita tämä lainsäädäntö koskee millä tavalla näitä kokouksia voi järjestää iso digiloikka on on edessä myös tällä saralla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies värderade talman hallitus on antanut eduskunnalle esityksen konkurssilain väliaikaisesta muuttamisesta koronaviruspandemia on johtanut siihen että monet normaalioloissa pärjäävät ja menestyvät yritykset ovat joutuneet talousvaikeuksiin vaikka ajat ovat nyt vaikeat niin tulemme pääsemään tästäkin kriisistä yli mutta siksi katseemme tulee olla paitsi nykyhetkessä myös horisontissa ja siksi hallitus pyrkii auttamaan elinkelpoisia yrityksiä yli näiden vaikeiden aikojen käsillä hallituksen esityksellä halutaan varmistaa ettei konkurssiin aseteta yrityksiä joilla on vain tilapäisiä maksuvaikeuksia koronaviruspandemian takia normaalitilanteessa velkoja voi hakea yritystä konkurssiin jos velallinen ei ole maksanut velkaansa viikon kuluessa maksukehotuksen saatuaan nykytilanteessa jossa monen yrityksen tulot ovat tilapäisesti romahtaneet on tärkeää että voimme yhteiskuntana joustaa ja auttaa näitä yrityksiä pääsemään takaisin jaloilleen siksi konkurssilakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten että tämä viikon maksukyvyttömyysolettama poistetaan käytöstä tämä tarkoittaa käytännössä että velallisen ei oleteta olevan maksukyvytön vain sillä perusteella että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa käytännössä tämä on merkittävä rajoitus velkojan mahdollisuuteen hakea yritys konkurssiin velallisella itsellään on edelleen samaan tapaan kuin ennen mahdollisuus hakeutua konkurssiin tärkeä poikkeus lain soveltamisessa olisi että sitä ei sovellettaisi niihin yrityksiin jotka olivat jättäneet velvoitteensa hoitamatta jo ennen koronaviruspandemiaa eli tämä uudistus on tarkoitettu nimenomaan auttamaan yrityksiä jotka ovat tilapäisesti joutuneet ongelmiin koronaviruspandemian takia tämä muutos tehdään määräajaksi ja sen ehdotetaan olevan voimassa kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä asti tällöin yrityksille jää aikaa päästä jaloilleen kun elämä palautuu takaisin kohti normaalia ja toivotaan että silloin ollaan

arvoisa herra puhemies velallinen on lakimuutoksesta huolimatta edelleen mahdollista asettaa konkurssiin mutta toivotaan todella että ei tapahtuisi sellaista että toimivaa yritystä joka on joutunut koronaviruksen takia maksuvaikeuksiin ajettaisi konkurssiin jokainen konkurssi on ikävä asia ja se tarkoittaa aina lisää työttömiä ja se taas lisää ostovoiman heikentymistä ajatellaan että me emme ole samanlainen kulutusyhteiskunta kuin usa mutta kumminkin täälläkin se vaikuttaa jokainen työtön vaikuttaa siihen että vähemmän ostetaan ja kulutetaan ja se taas tuo lisää työttömyyttä meillä monet urakat on nykyään ketjutettu elikkä sieltä kun se yksi heikko lenkki joutuu maksuvaikeuksiin se vaikuttaa useasti myös niihin muihin siinä lenkissä se konkurssihan ei auta välttämättä niitä muita kun kestää kauan että niitä saatavia saa tässä on nyt jokaisen yrityksen siinä lenkissäkin odotettava että ei ajettaisi tervettä yritystä nyt konkurssiin tämän koronan takia vaan maltettaisi odottaa jokaisessa yrityksessä on varmasti haasteita niissä ketjuissa eli tämä on ihan hyvä että nyt yritetään pitää pystyssä yritys se on aina tärkeintä että jokainen yritys pidettäisi pystyssä jos se on vain elinvoimainen muutenkin

herra puhemies tällä hallituksen väliaikaisella lainmuutoksella estetään yritysten asettaminen konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämisen perusteella konkurssiin asettaminen estyisi silloin kun yrityksen vaikeudet selvitä velvoitteistaan ovat tuoreita ja johtuvat siten oletettavasti koronavirustilanteesta tällöin estettäisiin sellaisten yritysten konkurssit jotka ennen koronaepidemiaa ovat hoitaneet velvoitteensa samalla konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttö perinnässä estyisi näissä tilanteissa ja yritysten mahdollisuudet selvitä koronapandemiasta paranisivat arvoisa puhemies tämä lakimuutos vähentää todennäköisesti sellaisten kohtuuttomien tilanteiden syntymistä joissa koronaviruksen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneet mutta sinänsä elinkelpoiset yritykset ajautuisivat konkurssiin ja on erittäin hyvä asia että tämäkin asia huomioidaan jälleen kerran muistuu mieleen se yhdeksänkymmentä luvun lama olin silloin itse oma perheeni oli myös yrittäjäperhe meitä tämä lama ei niin kovasti kohdellut mutta tiedän että hyvin monia perheitä kohteli arvoisa puhemies tietojeni mukaan alkuvuodesta konkurssihakemuksia on tullut noin seitsemänsataakolmekymmentä kappaletta eli konkurssihakemuksia on jo olemassa kysyisin teiltä ministeri onko teillä vielä minkäänlaisia lukuja tai tietoa siitä miten tämä koronavirusepidemia on iskenyt tällä hetkellä konkurssihakemuksiin tai tilanteisiin onko niitä näkyvissä me tiedämme että yt uhan alla olevia ihmisiä on jo liki neljäsataatuhatta ja yrityksillä ei mene senkään paremmin kun kassavirta katkeaa niin yritys on todellakin pulassa ja kun asiansa aina hyvin hoitanut yritys huomaa että nyt ei enää pärjätä niin silloin tilanteet ovat kovia sen huomaa siitä että että yrittäjät ja pienyrittäjät erityisesti kaipaavat todella paljon neuvoja kun tulee myös esimerkiksi itselleni kysymyksiä mitä minä teen tässä tilanteessa mistä minä saan apua ja sitten sitä yrittää vastata heille parhaan taitonsa mukaan eli se tiedon välittäminen ja puheluihin vastaaminen ja kysymyspatteristojen ja vastauksien laatiminen on erittäin että ihmiset saavat sen avun no kun se kassavirta katkeaa niin niin huonosti menee voimme miettiä mitä yrityksiä ne tällä hetkellä ovat ravintola ala ihan varmasti ja muut vastaavat toimijat kampaamoita kosmetologeja taksialaa pienyrittäjiä heitähän tämä koskettaa emmekä tiedä kuinka kauan tilanne tulee olemaan näin

millä tavalla tietoa saadaan vietyä niille ihmisille joita asiat koskettavat no osakkeenomistajilla on muun muassa isännöitsijäliitto ja suomen asunto osakkeenomistajat siellä on valtavat patteristot mistä saa kysymyksiin tietoa millä tavalla esimerkiksi nyt sitten näissä konkurssiasioissa yrittäjät oikeasti saavat sen tiedon miten tulee menetellä

herra puhemies tämä ehdotettu muutos konkurssilainsäädäntöön on on tarpeellinen tässä tilanteessa vaikka täällä edustaja meri käytti minusta erinomaisen puheenvuoron aikaisemmin jossa hän totesi että että tämän puolen lainsäädäntöön liittyy monia näkökulmia on on nämä velallisten oikeudet heidän näkökulmansa velkojien näkökulma ja myös paljon muuta mutta mutta kuitenkin ottaen huomioon että kyse on tästä koronaviruksen aiheuttamasta tilapäisestä äkkinäisestä kriisistä niin on erittäin tärkeää että myös konkurssilainsäädäntöä tarkastellaan siltä osin nyt siis tosiaan ehdotuksessa esitetään että että tällä väliaikaisella lainmuutoksella estettäisiin yrityksen asettaminen konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta noudattamatta jättämisen perusteella eli eli näin ollen tällainen tilapäinen maksukyvyttömyys ei olisi peruste konkurssiin asettamiselle muilta osinhan kuitenkin laki jää edelleen voimaan ja siellä on selkeät periaatteet siitä millä perusteella yritys voidaan konkurssiin asettaa täällä edustaja kiuru käytti hyvän puheenvuoron tästä yritysten tilanteesta olen saanut kentältä paljon yhteydenottoja yrittäjiltä vaikka paljon toimia on jo nyt tehtykin useaa eri kautta on lainamuotoisia toimia on näitä suoria avustuksia yksinyrittäjät saavat tukea niin kyllä monet yrittäjät yrittäjät edelleen kokevat että että näistä päätöstoimista ei ole heille hyötyä he jäävät jollain tapaa näiden toimien ulkopuolelle tai sitten suoraan sanottuna erityisesti ely keskuksen

leikkaantua vaikka lähtökohtaisesti kokonaan pois on on jopa kummallista että että siinä tilanteessa yrittäjä laatii tällaista liiketoiminnan kehittämissuunnitelmaa kun käytännössä se kriisi on akuutti ja tarvittasiin nopeasti niitä vaikuttavia toimia tältä osin mutta uskon että hallitus pohtii edelleen niitä täydentäviä keinoja tältä osin herra puhemies tämä koko muutos on on erittäin tärkeä toivon vain näin että että saadaan tehtyä riittävästi toimia nopealla aikataululla koska varsinkin jos nyt käy niin että tämä koronakriisi pitkittyy edelleen ja se ja se häntä minkä se tuo meidän talouteen edelleen pitkittyy niin itse asiassa silloin ne todelliset ongelmat ovat ovat edessä vasta joidenkin kuukausien päästä kun on oletettua että nyt ollaan selvitty tästä pahimman kriisin yli mutta voi hyvin olla että että monen yrityksen ongelmat tulevat eteen vasta sitten kesällä tai syksyllä mikäli tämä kriisi pitkittyy jolloin myös ikään kuin kaikki toimet mitä voidaan sinne kentälle avuksi tehdä ovat erittäin tervetulleita arvoisa

herra puhemies tässä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja enkä käy niitä toistamaan mutta totean että on hyvä ja kiitos hallitukselle että tämä esitys tuodaan varmasti tätä on syytä valiokunnassa sitten huolellisesti vielä tutkia ja harkita todellakin yrittäjiltä tulee riipaisevia hätähuutoja nyt meille tässähän julkisuudessa hesburgerin yrittäjä heikki salmela antoi oman julkisen hätähuutonsa ja että viidenkymmenenneljän vuoden työ on ehkä nyt muutamassa viikossa häviämässä hän totesi että nyt ei voi kuin istua kotona nöyrästi henkilö joka on tottunut aina työtä tekemään ja työllä ne vaikeudet selättämään nyt hän vain istuu kotona ja odottaa että meidän hallitus ja eduskunta tekevät viisaita päätöksiä tällä yrityksellä on kolmen miljoonan euron vajaus joka kuukausi mikä on pois sitten yrityksen pääomasta kyllä meillä todellakin on paljon erittäin hyviä erittäin terveitä yrityksiä joilla kassan kassan pohja ammottaa tyhjyyttään ja ja nyt nyt täytyy monia erilaisia toimenpiteitä tehdä jotta tämän vaikean ajan yli päästään kiinnitin huomiota että tämän esityksen voimassaoloajaksi esitetään noin puolta vuotta se kuulostaa yhtäkkiä aika pitkältä mutta varmaan on on aika

epidemiasta palautuminen normaalioloihin myös todennäköisesti vie paljon pidempään kuin mitä on tähän asti toivottu

arvoisa puhemies todellakin tässä lakiesityksessähän tavoite on että tästä selviävät ne yritykset ketkä ovat olleet elinvoimaisia elinkykyisiä jo ennen koronaa ja

sitten nämä yritykset lyömässä kanveesiin toki toki varmasti haluamme kaikki näin itse olen yrittäjänä ollut kaksikymmentäviisi vuotta ja tiedän sen että yrittäjä hyvin harvoin yrittäjäkollegaa kohtaa käyttää tämmöistä rankkaa toimenpidettä että laittaa tämmöisen kasipäiväisen eli konkurssiukaasin menemään koska se ei ole kummankaan etu se ei ole etu että se yhtiökumppani tai tai asiakas häviää sieltä maailmankartalta vaan aina käytetään periaatteessa ensin muita pehmeämpiä konsteja tätä onkin pidetty semmoisena aika rajuna perintätoimena eli monesti

se toinen osapuoli menisi konkurssiin vaan että se on tämmöinen rajumpi perintäkonsti millä halutaan halutaan sitten saada ne saatavat pois nyt siinä on vain semmoinen tilanne että jos sitä konstia käytettäisi nyt tässä koronatilanteessa niin se toinen osapuoli oikeasti menisi

kassa on tyhjä tästä koronasta johtuen tätä ei varmaan kukaan halua että nämä yritykset häviävät tällä tavalla täältä itse olen pohtinut myös tätä että yrityssaneeraushan on tosi hyvä konsti ollut tosin jäykähkö sekin ja siinähän on tavoite että jos tavallaan se yritys on mennyt ongelmiin mutta kuitenkin nähdään että sillä on tulevaisuudenvisioita ja kyky tointua tietyin reunaehdoin ja palata kannattavaksi yritykseksi jälleen toivoisinkin ja kysyisinkin ministeriltä nyt olisiko mahdollisesta lähteä nyt samanaikaisesti sitä yrityssaneerausmenettelyä myös koronaa silmällä pitäen uudistamaan niin että sitten kun tämä tilanne on ohi niin sitten tavallaan saataisi sen yrityssaneerausmenettelyn piiriin niitä yrityksiä ketkä voivat toipua tästä

puoli vuotta voimassa niin se vie todellakin paljon aikaa ennen kuin ne yritykset palaavat sitten jaloilleen se ei tapahdu hetkessä kun ravintola avataan vaan siinä vain menee aikaa ennen kuin se elpyy sille elpymiselle on annettava se tila itse periaatteessa ajattelen jopa niinkin päin että näinköhän tämäkään aika riittää luulen että sitä aikaa joudutaan vielä jatkamaan eteenpäin

ärade talman arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta taas toistuvasti ja ministeri henrikssonia siitä että että hallitus on nopeasti pyrkinyt löytämään tällaisia tulipalonsammuttamisratkaisuja tähän koronatilanteeseen ratkaisevaahan on tietenkin kaiken kaikkiaan myöskin meidän taloudellisen toimeliaisuutemme säilyttämiseksi se että

pystytään pääsemään eroon mahdollisimman nopeasti ja siinä mielessä tietenkin ne rajoittamistoimenpiteet ja terveydenhuoltotoimenpiteet jotka siihen on on mitoitettu ovatkin kaikkein keskeisimpiä myöskin keskeisimpiä myöskin meidän taloutemme kannalta mutta sen lisäksi tietenkin on tärkeää että pystytään muuttamaan lainsäädäntöä tämä konkurssilain muutos on mielestäni tarpeellinen ja ja varmasti tulee tällaiseen väliaikaiseen taloudelliseen tilanteeseen joka kohtaa varmasti hyvin monia yrityksiä on todella hyvä että hallitus tilapäisesti rajoittaa velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin viikon maksusäännöstä luopuminen merkitsee konkreettista helpotusta yrittäjien ahdinkoon varsinkin kun huomioidaan että suurin osa konkurssihakemuksista perustuu juuri tuon viikon maksusäännön laiminlyöntiin koronaviruksen takia moni sellainen yritys on nyt vaikeuksissa joka ei aiemmin ole ollut maksuvaikeuksissa tällä siis suorastaan estetään koronakonkursseja esityksellä on tietenkin vaikutuksia myös pienyrittäjien asemaan pienyrittäjät voivat rahoitusta saadakseen joutua henkilökohtaisesti takaamaan yrityksen lainoja jos yritys haetaan konkurssiin joutuvat tietenkin yrittäjä itse ja perhe henkilökohtaisesti maksumieheksi on selvää että että tällaisesta tragediasta nouseminen on todella vaikeaa ei vain taloudellisesti vaan muutenkin jos voimme estää tällaisia kohtaloita niin se on tietenkin erittäin keskeistä toivottavasti tämä epidemia ei kestä ikuisesti eivätkä myöskään sen johdosta tulevat maksuvaikeudet tällä ja muilla tänään käsiteltävillä hallituksen esityksillä yrittäjille mielestäni annetaan uskoa ja valetaan luottamusta hallitus etsii keinoja millä voidaan korjata tästä koronasta johtuvia talousongelmia olen tänään pitänyt kokousta erityisesti naisjärjestöjen kanssa ja ja naisyrittäjät erityisesti ovat kantaneet huolta siitä miten nämä eri tuet ja ja lainsäädännöt osuvat ja onko riski että joutuu jollain tavalla väliinputoajaksi kun on yksinyrittäjä suuri osa

on lähtenyt toimintaa tuntuvasti alta pois ehkä ei ihan kokonaan mutta aivan merkittävästi ja kun tänään aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi tästä lapsen hoitamisesta kotona ja niistä tuista niin se ei koskenut esimerkiksi sellaisia yrittäjiä suuri osa naisyksinyrittäjistä on itse asiassa myöskin yksinhuoltajia ja siinä mielessä nämä ongelmat risteytyvät tosi tarkasti toivon että että valiokunnassa pyritään katsomaan myös näitä asioita niin että estetään se että kannan vähemmän huolta siitä että on päällekkäisiä järjestelmiä on helpompaa välttää sitä että saa kahta tukea kuin on se että jää kokonaan väliin toinen asia jonka naisyrittäjät toivat esille tänään on se että kun arvioidaan yrityksen kannattavuutta he kokivat huolta siitä että mahdollinen hiljattain käytetty perhevapaa itse asiassa vaikuttaa siihen millä tavalla arvioidaan yritystä ja voi näyttää siltä että se ei olisi ollut niin kannattava vaikka se itse asiassa johtuu siitä perhevapaasta siinä mielessä toivon että myös valiokunnassa voidaan jonkinnäköistä tällaista sukupuolivaikutusarviota myöskin tässä tilanteessa tehdä niin että voidaan oikeasti kohdentaa tukea ja että kukaan ei jää väliinputoajaksi kiitos

arvoisa puhemies tämä lakiesitys on osa isompaa kokonaisuutta jolla hallitus pyrkii helpottamaan yrittäjien tilannetta tällä on kiinteä yhteys varsinkin he kolmeenkymmeneenkolmeen mistä aiemmin tänään äänestettiin ja jossa käsiteltiin sitä miten verohallinto suhtautuu verojen perimiseen yhteys on kiinteä sen sen tähden kuten hallituksen perustelumuistiosta käy ilmi että konkurssihakemuksista verohallinto on laittanut eteenpäin neljäkymmentäkaksi pilkku yksi prosenttia eli verohallinto on ikään kuin suurin yksittäinen taho joka näitä konkurssihakemuksia liikkeelle laittaa ja sen tähden on ensisijaisen tärkeää että verohallinto toimii näissä asioissa joustavasti nyt sitten näitä konkurssihakemuksia eteenpäin laita tässä hyvin käydään läpi että näin on myös muiden julkisten toimijoiden osalta esimerkiksi työeläkeyhtiöt ovat julkistaneet että aikovat toimia tässä vastuullisesti eivätkä aio ajaa ketään konkurssiin näiden koronaolosuhteiden takia

nämä tilanteethan voivat olla varsin vaikeita sen velkojan kannalta kuten tässäkin keskustelussa on aiemmin todettu niin nyt voi syntyä sellaisia pitkiä ketjuja joissa joltain kun jää saatavat saamatta niin se ajaa ikään kuin ison liudan yrityksiä vaikeisiin olosuhteisiin jolloin on tietysti tärkeää että jos vain on olemassa sellaisia toimijoita joilla maksuvalmiutta on niin he pyrkivät kaikki maksunsa ajoissa ja mahdollisimman huolella hoitamaan valitettavaa vain on että näitä toimijoita on todella vähän ja siksi onkin keskeistä että tätä kokonaisuutta tarkastellaan myös niin että huomioidaan ne tuet ne lainantakaukset ja koko se iso kokonaisuus mitä nyt hallitus pyrkii yrityksille tuomaan jotta tästä

miten oikeusministeriössä on varauduttu siihen että sitten siinä vaiheessa saadaan nämä hakemukset käsiteltyä ja saadaan muutenkin varmistettua että prosessi etenee sujuvasti on aika todennäköistä että meillä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisprosesseissa saattaa resurssitarve kasvaa ja onkin tärkeää että sitten siinä vaiheessa toimitaan rivakasti jotta mikään

merkityksellistä juurikin siltä kannalta että osalla niistä velkojista voi olla todella tosi kyseessä niiden saatavien hakemisen kanssa heidän taloudellisen toimintansa jatkon edellytyksenä voi olla että he he saavat sitten ajoissa saatavansa ja sen tähden on tärkeää että julkinen sektori ja meidän resurssihaasteemme eivät missään vaiheessa jarruta näiden

arvoisa puhemies kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa sanoin niin tämä on kokonaisuus joka meillä myös lakivaliokunnassa on harkittavana tähän liittyy nimenomaan tämä ulosottokaari ja tämä konkurssilainsäädäntö hyvin läheisesti käymme tämän huolella läpi oikeastaan nyt haluan tuoda ministerille semmoisen ajatuksen että vaikka tämä on nyt lyhyeksi aikaa niin tämähän tulee olemaan nyt useiksi vuosiksi eteenpäin toivon että nyt mietitään miten laki velkajärjestelystä voisi auttaa tässä tulevaisuudessa koska näiltä ongelmilta ei kuitenkaan ihan näillä pelkästään selvitä sillä lailla että tulevaisuudessa ei tulisi tarvetta siellä on kriteeristöissä pikkuisen joustovaraa en tarkoita nyt mitään rikosperusteisia saatavia vaan nimenomaan sen tyyppisiä asioita että esimerkiksi korot katkeaisivat aikaisemmin ja olisi pelkkää pääomaa siellä olisi niitä perusteita on tilapäinen tilapäinen ja vakiintunut elämäntilanne tämäntyyppisiin asioihin pyytäisin että kävisitte läpi sitä velkajärjestelylakia sitten näistä pykälistä me käymme tätä huolella läpi totta kai tämä näyttää siltä että tässä on vaan muutama pykälä niin kuin ulosottolaissakin mutta tämä on tosi merkittävää lainsäädäntöä tämä on niin kuin käsipari taaskin kun siellä on velallisen oikeudet ja velkojan oikeudet omaisuuden suoja ja sitten se että aina löytyy ihmisiä jotka myös yrittävät käyttää näitä väärin täytyy myös tarkastella esimerkiksi mitä tapahtuu

takaisinsaannista konkurssipesässä tuleeko siellä oikeudenmenetyksiä tämäntyyppiset asiat pitää huolellisesti käydä käydä läpi valiokunnassa samaten tietysti voimaantulosäännökset ainakin itse välillä saan henkilökohtaisesti jopa palautetta että eduskunta liian vähän niihin kiinnittää huomiota se on aivan totta kun tuomioistuimet soveltavat lakeja niin voimaantulosäännös on yksi asia mistä he hakevat johtotähteä sille mitä lakia pitää soveltaa esimerkiksi tästä laista nyt ihan itsekin katson että todetaan että tätä noudatetaan tämän jälkeen mutta sitten kun tämä lainsäädäntö päättyy niin tässä ei kerrota mitä niille hakemuksille tapahtuu jotka ovat tulleet vireille ennen sitä eli jatketaanko tämän poikkeuslain noudattamista vai uutta lakia tämäntyyppisiä asioita me joudumme pohtimaan valiokunnassa tosiaan vielä edustaja biaudetlle sanoisin että me emme pysty tietysti näitä nämä erilaiset etuusjärjestelyt tulevat sitten tuomioistuimen harkittavaksi me emme voi niitä tässä yhteydessä tutkia että valitettavasti näin

arvoisa puhemies kiitos kaikille edustajille hyvästä keskustelusta ja positiivisesta palautteesta minä jaan sen huolen joka on tässä monessa puheenvuorossa tullut esille meillä on valtavasti yrityksiä jotka ovat erittäin erittäin hankalassa paikassa juuri nyt ja moni yrittäjä on epätoivoinen senkin hallitushan on panostanut valtavasti me olemme tehneet poikkeuksellisia päätöksiä siitä että business finlandin rahoitusta lisätään pienyrittäjille tulee erityinen tuki ja myös likviditeettiongelmiin pyritään löytämään helpotusta puhutaan yli kymmenen miljardin paketista kaiken kaikkiaan mutta aivan selvää on se että tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä sen takia tämä esitys joka nyt on tässä tänään on myös tärkeä vaikka se ei kyllä kaikkien yritysten tilannetta tietenkään helpota mutta se auttaa niitten yritysten on myös tämän kriisin jälkeen selviämisen mahdollisuudet koska hallitushan haluaa että kaikki ne yritykset joilla on mahdollisuus jatkaa pystyvät jatkamaan ja sen takia tämä esitys on on tärkeä julkisvelkojathan myöntävät jo nyt maksuhelpotuksia ja tekevät nyt tekevät nyt pitkiäkin maksusuunnitelmia yritysten kanssa se on äärimmäisen tärkeätä tähän kuuluu myös tietenkin verottaja konkurssihakemuksista noin kymmenen prosenttia on yksityisvelkojien hakemuksia nyt haluamme varmistaa että nämä velkojat eivät käytä julkisvelkojien passiivisuutta hyväkseen kanavoidakseen maksuja itselleen konkurssiuhkaisten maksukehotusten avulla elikkä tämä halutaan nyt estää tällä esityksellä juuri saamani tiedon mukaan aloitettuja konkursseja on nyt noin kaksikymmentä prosenttia enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan tämä on konkurssiasiamiehen toimistosta tullut tieto elikkä me nähdään jo että konkurssien määrä on kasvussa yrityssaneerauksesta tuli kysymyksiä erittäin hyvä huomio edustaja huttuselta tilannehan on tietenkin se että että konkurssiuhan välttäminen on se ensimmäinen askel ja siitä meidän pitää jatkaa sen takia oikeusministeriössä on jo työryhmä joka pohtii tätä yrityssaneerauslain uudistamista tarkoitushan on että pienet ja keskisuuret yritykset pääsisivät helpommin yrityssaneerauksen piiriin ja että sitä kautta löydetään myös tie eteenpäin elikkä me joudumme ja me saamme tässä tehdä hartiavoimin töitä vielä monella monella saralla sitten kysyttiin että mistä saa neuvoa jokaisessa kunnassa pitäisi olla yritysneuvoja tai elinkeinoyhtiö jonka piirissä myös pitäisi olla neuvontaa suomen yrittäjät neuvoo ja niin edelleen tässä pitää kaikkien nyt puhaltaa yhteen hiileen jotta me pystymme auttamaan näitä pienyrittäjiä myös naisyrittäjät ovat tärkeässä tärkeässä asemassa ja niin kuin edustaja biaudet nosti esille niin usein he myös ovat yksinhuoltajia

arvoisa herra puhemies kyse on kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja sanon tähän samaan että meillä on siis meneillään kuntalain muutos mutta nämä kaksi pykälän kohtaa ovat nyt tässä väliaikaisessa muutoksessa joista siis toinen on väliaikaisesti päätettävänä sähköiseen päätöksentekojärjestelmään siirtymisestä ja toimielimen kokouksen yleisöjulkisuudesta ja toinen kohta on liittynyt näihin videoneuvotteluyhteydellä käytävien miten se olisi mahdollista nämä molemmat pykälämuutokset liittyvät sekä kuntiin että kuntayhtymiin elikkä haluamme varmistaa tämän päätöksenteon mahdollisuutta ongelmat joihin näillä esityksillä vastataan ovat ne että meillä nykyisin hallintosäännössä tulee kunnissa olla nämä tarpeelliset määräykset jotta voidaan ottaa sähköinen päätöksentekojärjestelmä käyttöön ja pitää olla edellytyksenä että myöskin laitteet ja yhteydet ovat kunnan puolelta käytettävissä kun tällä hetkellä valtuuston kokouksia on siirretty mikä on ollut ihan perusteltua ei ole kokoonnuttu ja toisaalta riskiryhmien ja muiden osalta on haluttu välttää kokousten pitämistä niin tästä syystä että hallintosääntöä oltaisiin tultu muuttamaan ja se olisi ollut ainoa syy yhä edelleen on kymmeniä kuntia joissa näin ei ole toimittu ja sen takia tämä väliaikainen muutos toinen on sitten se että meillä kuntalaissa on ollut jo silloin edellisen kuntalain muutoksen ajalta mahdollisuus sähköiseen kokoukseen joka on siis normaalistikin hallintosäännössä voitu voitu ottaa käyttöön mutta siellä on ollut varsin tiukka säädös siitä että tulee olla jatkuva puhe ja tämän toteuttaminen monilla nykyisillä kokoustekniikoilla ja ja näillä yleisesti käytössä olevilla järjestelmillä ei ole ollut mahdollista jotenka sen takia on ajatus että että siihen saadaan sitten muutos tähän väliaikaisesti tehdään säädös niin että meillä pystyisivät hallitukset tekemään päätöksen

niin että ei valtuustojen tarvitse kokoontua erityisesti tämä on ongelmallista isommissa joissa on kymmeniä ja kymmeniä kokousosallistujia ja monissa tapauksissa muun muassa kuntayhtymissä valtuustot eivät kokoonnu kovin usein näihin yksityiskohtaisiin perusteluihin lakiin siis esitetään uusi yhdeksäskymmenes a pykälä johon tämä kunnanhallituksen tai hallituksen päätöksenteko liittyisi ja kunnanhallituksen päätöksellä olisi mahdollisuus sallia sähköinen osallistuminen ei pelkästään valtuuston vaan myöskin vaikkapa lautakuntien kokouksiin

sitten toinen pykälä yhdeksänkymmentäyhdeksän a jossa olisi siis selkeämmin ja vähän nykyistä joustavammin mahdollisuus käyttää näitä nykyisin paljon käytössä olevia järjestelmiä joilla kokouksia pidetään myöskin kunnallisessa päätöksenteossa se sisältäisi mahdollisuuden sähköiseen kokouskutsuun ja myöskin siihen että että kunnanvaltuuston kokoukset jotka ovat yleisölle julkisia olisi toteuttaa sähköisesti elikkä internetin välityksellä tämä asia sisältää myöskin mahdollisuuden niin sanottuihin hybridikokouksiin elikkä mahdollisuuteen että osa kokoukseen osallistujista on kokouspaikalla ja osa sähköisten järjestelmien kautta nämä ovat ne pääasialliset muutokset ja niin että kunnanhallituksille mahdollisuus hallintosäännön muutokseen olisi voimassa nyt ihan tämän kriisiajan elikkä kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä asti sillä tämä on vain väliaikaista hyvin väliaikaista ja poikkeuksellista tästä keskustelimme ja oikeuskanslerin kanssa päädyttiin tähän varsin tiukkaan aikatauluun mutta sitten tämä miten sähköiset kokoukset voidaan pitää ja millä järjestelmillä olisi voimassa kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakaksikymmentäyksi asti toivon ja uskon että siihen mennessä meillä on myöskin eduskuntaan saatu ne kuntalain muutokset ja nämä kokemukset jotka nyt väliajalta saadaan voidaan siinä kohtaa jo hyödyntää kiitoksia

arvoisa herra puhemies kuntalaki on mahdollistanut sähköisen kokouksen pitämisen ensimmäinen viidettä kaksituhattaviisitoista lähtien meilläkin lahdessa sitä silloin harkittiin mutta silloin ei meillä ollut teknisiä valmiuksia vielä siihen että olisi yhdenvertaiset näkö ja ääniyhteydet ja se jäi sitten muuttamatta mutta nyt tämän koronaviruksen takia meille lahden kaupungilla tulikin hätä käteen hallintosäännön muuttaminenhan että asiat menee eteenpäin tuli vähän yhtäkkiä pakolliseksi ja meillähän jouduttiin sitten valtuuston kokous järjestämään isoissa suurissa tiloissa missä ei ollut sitten ihan kaikki paikallakaan se oli todella lyhyt kokous mutta kyllähän se aina vaatii kunnalta niitä järjestämisresursseja ja ja tietysti se maksaakin kun tuollainen yksi pieni kokous tulee niin että tämä päätöksenteko tuli vähän niin kuin kuukautta liian myöhään meille lahtelaisille

mutta täytyy sanoa kokemuksesta että kaupunginhallituksen kokoukset jaostojen kokoukset ja lautakuntien kokoukset ovat todella hyvin nyt etäyhteydellä toimineet ne on pystytty hyvin järjestämään ja on mukava olla vaikka mökin penkillä kokousta pitämässä ettei tarvitse aina matkustaa sinne kokouspaikalle ja voi olla muutenkin perheen kanssa siellä vähän niin kuin karanteenissa mutta sitten sitten kun on mietitty paljon miten tämä valtuuston kokous nyt oikeasti saataisiin järjestettyä etänä kunnolla niin tähän olisi hyvä saada jonkunnäköistä ohjausta ja opastusta kunnille ja peilata missä on pidetty saattaa olla että nekin tulisivat tulevaisuudessa sitten toimimaan hyvin nyt kunnat varmasti miettivät että miten tulevaisuudessa pystytään näitä valtuuston kokouksia hyvin järjestämään millä ottaa huomioon ja sitten täältä ylempää tulisi vähän ohjeistusta kaikille että mikä on

kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön määräysten soveltamisesta jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä pykälä olisi voimassa kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä asti liittyen toimielinten päätöksentekotapoihin ja sähköistä kokousta koskeva pykälä olisi voimassa kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakaksikymmentäyksi saakka

puhemies valtioneuvosto linjasi toimintaohjeena että yli seitsemänkymmentä vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan poislukien kansanedustajat valtionjohtaja ja kunnalliset luottamushenkilöt

mukainen sääntö että toimielinten kokoontumisia varsinaisiin kokouksiin voidaan välttää tämä on hyvä asia tällä ennaltaehkäistään koronavirusepidemian leviäminen monissa kunnissa kuten esimerkiksi espoossa jossa toimin itse kuntavaltuutettuna ollaan myös ottamassa tämä käytäntöön ja se on erittäin hyvä asia joskin kysymyksiä on tullut että kuinka näistä kokouksista sitten selviää tällä isolla digiloikalla on monesti myös sitten näitä ikäihmisiä syrjiviä vaikutuksia monet ihmiset eivät välttämättä hallitse erilaisia sähköisiä kokouskäytäntöjä ja nyt kun kaikki on tullut yhtenä suurena rytinänä liittyen koronaan niin kukaan ei myöskään mene sinne kotiin auttamaan eikä neuvomaan koska siinä on sitten näitä tartuntariskejä myös jos se kone siellä kotona on niin täytyy sitten vain rohkeasti tarttua siihen koneeseen ja ja ryhtyä sitä kokeilemaan eräs ystäväni joka on tämän maagisen seitsemänkymmentä v rajapyykin ylittänyt niin silloin kun nämä liikkumisrajoitukset astuivat voimaan hän totesi että nyt hän on karanteenissa kun hän on seitsemänkymmentä v kunnes hän hoksasi että voi ei eihän olekaan koska hän on kunnallinen luottamushenkilö ja hän pääsee sitten liikkumaan sitten kovasti riemuitsi nyt hän on laittanut minulle viestiä mitä kaikkea hän on oppinut tänä aikana kun hän on on ollut kuitenkin niin sanotusti karanteenissa hän on osallistunut jo skype kokouksiin hän on käynyt jo teams kokouksissa ja sähköinen maailma on auennut ihan eri tavalla on ollut hieno seurata ja kannustaa häntä että kyllä näistä kaikista asioista selviää mutta kuitenkaan ei välttämättä kaikki tällä digiloikalla ja ja myös näillä sähköisillä kokouksilla voi olla myös pelottava vaikutus kun me mennään seuraaviin kuntavaaleihin ehdokkaat ne ikääntyneet eivät ehkä uskalla lähteä ehdolle me tarvitsemme kaikkia kaiken ikäisiä päättämään kuntien asioista koska sitä että kokemus kokemus tuo varmuutta ja osaamista tarvitaan joka alalta toivottavasti ihmiset eivät säikähdä sitä että päättäjäksi pitää olla sellainen nettiguru ja sähköisten asioiden hallitsija että ilman paperia ja kynää ei enää tässä maailmassa pärjää toivottavasti paperilla ja kynälläkin edelleen mennään eteenpäin ja paperit myös pysyvät kunnallisessa päätöksenteossa mukana silloin kun seuraavan kerran istumme siellä samassa salissa päättämässä asioista mutta kuten tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa totesin niin kuka olisi uskonut miten valtavasti korona mullistaa meidän maailmaa ja miten paljon erilaista lainsäädäntötyötä ja muutoksia se on tuonut meille tullessaan kaikki joudumme reagoimaan kaikki olemme samassa veneessä ja yritämme sitten mahdollisuuksiemme mukaan viedä asioita eteenpäin

arvoisa herra puhemies valtuutettujen ja luottamushenkilöiden pitäisi näyttää mallia ja tänään helsingin sanomat pääkirjoitussivullaan kiteytti oivalla tavalla sen että päättäjien pitäisi näyttää esimerkkiä miten viruksen viruksen leviämistä voidaan hillitä mutta heidän pitäisi aluksi näyttää huonoa esimerkkiä kokoontumalla isolla joukolla samaan tilaan päättämään siitä miten miten toimitaan oikein eli

että oikein hyvä kuitenkin muutamaan asiaan haluan kiinnittää huomiota tietoturva on on asia joka pitää kunnissa hoitaa hyvin ja siihen kannattaa tässä valmistelussa vielä kiinnittää valiokunnissa huomiota mukana kulkee salassa pidettävää aineistoa ja sen pitää sitten myös pysyä salassa ja ja välineiden pitää olla sellaisia että ongelmia ei synny ja tietysti käyttäjien pitää ymmärtää mikä on heidän vastuunsa toinen näkökulma on kun äsken puhuin salassapidosta sitten taas tämä julkisuus ja avoimuus myös jatkossa esimerkiksi vaikka valtuuston kokous olisi kuinka sähköinen niin niin kansalaisilla pitää olla mahdollisuus päästä seuraamaan kokouksen kulkua ja sehän on tässä kyllä huomioitu hyvä hyvä niin sitten

sellainen juttu että nyt tässä tehdään lakeja kiireellä ja hyvä että niitä kiireellä nyt tehdään mutta tietysti valmistelun laadustakaan ei pitäisi tinkiä kiinnitin huomiota siihen että kun yritin näitä näitä helsingin ja kuntaliiton lausuntoja löytää niin niin ne eivät ole itse asiassa varsinaisia lausuntoja tähän valmisteluun ollenkaan vaan niin kuin täällä hallituksen esityksessä sanotaan ne olivat kommentteja ja tietysti kansanedustajana mielellään näihin kommentteihinkin olisi voinut tutustua ja ja vielä jälkeenpäinkin tutustua

olla että ne jossain ministeriön sivuilla ovat mutta en en kyllä löytänyt että ihan hyvä jos valmisteluaineisto siltä osin saataisiin nähtäville liikkumisrajoituksista ihan viimeinen tämmöinen joka ei ihan suoraan tähän liity mutta välillisesti kuitenkin sain eilen postia seitsemänkymmentä vuotiaalta kansalaiselta joka oli jo väsynyt tähän karanteenissa oloon ja olisi halunnut lapsenlapsiaan tavata ja näin poispäin hän esitti ajatuksen että siinä vaiheessa kun näitä lähdetään purkamaan asteittain niin voisiko tässä olla jonkinlaista ikärajamenettelyä vaikka seitsemänkymmentäviisi vuotta ja nuoremmat seuraavassa vaiheessa että annettaisiin heidän osaltaan suositus että saavatkin sitten liikkua totta kai se terveys ja tämmöiset asiat vaikuttavat mutta tämän nyt kuitenkin halusin välittää eteenpäin

arvoisa herra puhemies olemme tänään keskustelleet tässä täysistunnossa monista toimista jotka liittyvät koronakriisin aiheuttamaan poikkeustilanteeseen suomessa jo aikaisemmin keskustelimme tuosta lainmuutoksesta jonka oikeusministeri meille meille esitteli joka koski koski esimerkiksi asunto osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden päätöksentekoa on hyvä ja tärkeää että nyt ministeri paatero on tuonut tänne myös esityksen jolla jolla vastaavasti sitten kuntalakiin tuodaan sellaiset muutokset jotka ottavat huomioon tämän tilapäisen kriisin mikä suomessa on päällä toki on on näin että että oma tuntumani ainakin omasta vaalipiiristäni satakunnasta on se että monet kunnat ja kaupungit ovat jo tehneet aikaisemmin päätökset oman hallintosääntönsä muuttamisesta ja muun muassa myös raumalla teimme sen jo tuossa joitakin viikkoja sitten sinänsä on on toki hyvä ja tärkeää että nyt nämä joustot tuodaan myös itse lainsäädäntöön ja ja kunnan kunnan toimivaltuuksia nyt sitten väliaikaisesti myös lisätään mutta ottaen huomioon sen että aika monet kunnat ovat jo nämä muutokset tehneet niin niin tietysti myös ripeämpikin aikataulu tältä osin osin olisi ollut toivottavaa mutta kuten jo totesin niin niin on tärkeää ja hyvä että nämä muutokset joka tapauksessa tehdään pidän myös ihan perusteltuna mitä ministeri tässä myös totesi sen että tämä yhdeksännenkymmenennenyhdeksännen a soveltaminen jatkuu tuonne tämän tämän nykyisen valtuustokauden loppuun loppuun asti elikkä kyllä näen että

huomioon että tässä on myös monia näkökulmia mitä mitä tämän osalta täytyy ottaa huomioon ministeriössä lain valmistelussa otettu kyllä nämä nämä hyvin hyvin huomioon siltä osin edustaja kiuru otti tärkeän asian esille joka itselläkin oli mielessä joka liittyy tietosuojaan täällä on yksityiskohtaisissa perusteluissa korostettu tätä tietosuojan tietoturvan merkitystä varsinkin kun käsitellään luottamuksellisia asioita se se lienee asia jota jota ministeriössä ministerin täytyy täytyy edelleen ottaa huomioon sillä me tiedämme sen että että meidän kunnilla ja kaupungeilla on on aika erilaiset lähtökohdat ottaa näitä sähköisiä päätöksentekomenetelmiä käyttöön voi olla että että jollain varsinkin pienellä kunnalla jolla väestöpohja on on pieni ei ole myöskään töissä samaan tapaan kuin vaikka keskikokoisessa tai saatikka suuressa kaupungissa semmoista henkilökuntaa virkamiehiä jotka pystyvät taas kiinnittämään huomiota siihen miten nämä menetelmät saadaan tehtyä toivoisin että ministeri kiinnittää tähän erityistä huomiota koska kyllä lähtökohdan täytyy olla se että yhtä lailla kaikissa kunnissa ja kaupungeissa tämän poikkeustilanteen aikana täytyy pystyä hoitamaan nämä asiat tämä tämä lienee nyt yksi suuri kysymys tältä osin mitä mitä täytyy ottaa huomioon mutta kaiken kaikkiaan kiitoksia kiitoksia ministerille ripeästä valmistelusta tässä nyt on sitten valiokunnalle kyllä sitten myös vähän pureksittavaa nämä eri eri näkökulmat huomioon ottaen

arvoisa puhemies etäkokouksista kunnallisessa päätöksenteossa on tullut omassakin kotikaupungissani hyvää palautetta ja monet ovat jopa todenneet että olisi hyvä jatkaa näitä menettelyjä sitten myöhemminkin kun ne eivät enää tämän ajan jälkeen ole välttämättömiä uskon että tässä kyllä tehdään melkoinen digiloikka mikä on aivan toivottavaa on ihan turhaa tavallaan matkustaa paikasta toiseen jos voidaan yhtä hyvin hoitaa asiat ja joskus jopa jäntevämminkin näissä etäkokouksissa eli toivon että nämä hyvät käytännöt sitten kuntiinkin jäävät mutta todellakin myös omassa kotikaupungissani riihimäellä missä myös ministeri pekonen on valtuutettuna meillä on ollut se ongelma että riihimäen kaupunginvaltuusto ei ole voinut nyt korona aikana kokoontua ja kokousta on lykätty eteenpäin ja toivon että riihimäelläkin tämän lain ansiosta seuraavan kerran kokoontua etäkokoukseen koska kaupunginvaltuustollakin on todella tärkeitä asioita käsiteltävänä esimerkiksi meidän palveluverkkoon liittyviä liittyviä kysymyksiä joita ei voi kovin pitkälle lykätä kiinnitin huomiota näihin voimassaoloaikoihin erityisesti tämän osalta jossa joustavoitetaan näitä menettelyjä ja täällähän on perusteluissa todettukin että tämä aiotaan sitten myöhemmin todennäköisesti suurin piirtein samansisältöisenä tuoda kuntalakiin pysyväksi mikä on erittäin hyvä asia nythän tämä laki jota ollaan nyt säätämässä tämä pykälä olisi voimassa vain ensi vuoden toukokuun loppuun saakka mutta toivon että tässä yhteydessä kun

ja sinne pysyvämpiä säädöksiä hallitus pohtii pohdittaisiin vielä ennakkoluulottomammin ennakkoluulottomammin ja ikään kuin tulevaisuuteen katsoen sellaisia joustoja joita voidaan vielä matkan varrella panna siellä kunnallisessa päätöksenteossa käyntiin niin niin että näitä digitaalisia mahdollisuuksia voidaan mahdollisimman mahdollisimman täysimääräisesti

arvoisa puhemies ja hyvät ministerit esityksessä tosiaan ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista kunnanhallitus voisi päättää eräiden hallintosäännön määräysten soveltamisesta jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä sähköistä päätöksentekomenettelyä ja

on pystytty kunnissa hyvin ottamaan mallia siinä minkälaisilla turvaväleillä istutaan ja ja kuinka esimerkiksi päätöksenteko toimii jos edustavuus ei ole ihan vastaava kuin normaaliaikana nimenomaan sen vuoksi että esimerkiksi iäkkäät tai tai muuten tartunnalle alttiit eivät ole valtuuston kokouksiin halunneet tai voineet osallistua erityisen tärkeä ja ajankohtainen muutos tässä kohtaa kun meillä tämä hallintosäännön muutos lautakuntien kokouksien osalta espoossa on tehty on kuitenkin tämä jossa tätä puhe kuulo ja kuvayhteyttä muutetaan joustavammaksi ja ja toivon tämän vuoksi myös että vaikka nyt täällä edustaja marttinen sanoi että valiokunta tekee tämän suhteen huolellista ja ja harkitsevaa työtä ja jää pureksimaan sitä asia etenee kuitenkin nopeasti niin että meillä näissä kokouksissa jotka sähköisesti nyt nyt valtuustoissa toteutetaan ei vahingossakaan synny valitusperusteita sitten sen osalta jos kaikki nämä nykylain edellytykset eivät täyty tärkeää on ottaa huomioon myös se että vaikka näitä näitä yhteysasetuksia löysätään niin yleisöllä säilyy kuitenkin sähköisessä kokouksessa hyvä mahdollisuus seurata kokousta ja nämä esimerkit mitä sähköisistä kokouksista nyt olen nähnyt ovat mielestäni sen hyvin mahdollistaneet on tärkeää että tämä hybridikokouksen vaihtoehto on olemassa meillä on tosiaan kunnanvaltuustoissa paljon iäkkäitäkin valtuutettuja ja lautakunnissa jäseniä joille tämä digiloikka on ehkä vielä suurempi kuin kuin osalle meistä ja silloin se että on mahdollista saada tukea siihen sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön ja mahdollista pitää tämmöisiä koekokouksia ja harjoitella kuinka se päätöksenteko toimii turvaa sen että kaikilla on tasa arvoinen mahdollisuus vaikuttaa niihin päätöksiin jotka siellä valtuustoissa tai

kyllä kannatan edustaja räsäsen esittämää pohdintaa siitä kuinka jatkossa lainsäädännössä huomioidaan sitten tämmöinen varautuminen paremmin ja ja myös nämä sähköisen kokouksen mahdollisuudet kyllä niitä on nyt jo opittu kovasti ja ja myös tuntuu siltä että esimerkiksi se että kokouksen yhteydessä voi myös kirjallisesti kommentoida ja kysyä vaikuttaa jopa siihen että kokoukset saattavat sujua jouhevammin ja tieto kulkea paremmin kiitos

arvoisa tampere oli yksi ensimmäisistä kunnista joissa siirryttiin kokonaan sähköisiin kokouksiin meillä siirryttiin jo kuudestoista kolmatta nyt onkin ilo raportoida että se on sujunut varsin sujuvasti ja meillä yli seitsemänkymppisetkin valtuutetut ovat nyt sellaisella tasolla että he peräti neuvovat meitä nuorempia siinä miten mikäkin toiminto aina sujuu ja miten se mikki pidetään vaimennettuna kun ei ole oma puheenvuoro tämä on todella johtanut siihen että osalla valtuutetuista on oikeastaan ehkä parantunut mahdollisuus osallistua lautakunnan työskentelyyn jos on vaikkapa pieniä lapsia nyt siellä kotikoulussa hoidettavana niin se onnistuu aika paljon helpommin tämän etäyhteyden avulla kokoustettaessa kuin siinä tilanteessa jossa pitäisi aina kaupungintalolle kokoustamaan mennä eli tällä on toisaalta myös myös hyviä vaikutuksia yllättäviäkin hyviä vaikutuksia

jatkuva näkö puhe ja kuuloyhteys on todella haaste kun puhutaan isommista kokouksista aika harvalla meistä on sellainen nettiyhteys että välttämättä kaista riittäisi useiden kymmenien ihmisten laadukkaan videokaistan jatkuvaan pyörittämiseen sen tähden onkin olennaista että nyt sitten sallitaan se asianlaita mikä varmasti monessa tilanteessa käy väistämättömäksi että ainakaan jokaisen valtuutetun jatkuvaa videoyhteyttä ei oikein saada taattua se on toki mukavaa että aina se joka puhuu näkyy se on olennaista ainakin avoimissa kokouksissa myös siltä kantilta että kuntalaiset saavat katseltua ja seurattua kokousta mutta ehkä

silti katsoa toisiaan ei sen päätöksenteon kannalta ole kovin olennaista tätä onkin nyt tarpeen selkiyttää koska tiedän että tämä on monessa kunnassa stressiä aiheuttanut miten saadaan kymmenien ihmisten edellytykset samalle tasolle tästähän on ollut jo aika aika hauskoja tapauksia valtuustoissa ympäri suomen vaikkapa helsingissä kun presidenttikin näkyi etäyhteyden taustalla sinällään luulen kyllä että moni kuntalainen haluaa nyt seurata näitä valtuuston kokouksia ehkä jopa enemmän kuin aiemmin ja siihenkin on tietysti näiden kaistaleveyksien suhteen syytä varautua että osa saattaa nyt olla jopa entistä kiinnostuneempi katsomaan mitä siellä oman kunnan päätöksenteossa tapahtuu

tämä eri puolilla suomea etenee en tietenkään oleta että vaikkapa pienemmät kunnat saavat tämän hoidettua samoin tavoin kuin tampereen kaltaiset suuret kaupungit missä vaikkapa teknistä tukihenkilöstöä oli jo valmiiksi saatavilla ja missä on saatu puhelimitse neuvottua ihmisiä joilla on haasteita ja muuta

että tämä digiloikka on useimmissa tapauksissa jo otettu ja sujunut hyvin ja ihmiset ovat nopeasti omaksuneet tämän käytännön miten voidaan mennä muutamiin näihin huomioita aikataulullisesti on todella tarpeen pitää valtuuston kokouksia ja ja ehkä kaikkia valtuustoja koskettaa kesäkuussa se että tilinpäätökset on pakko saada hyväksyttyä ja siihen toivottavasti nyt aikataulullisesti tulee apua tätä kautta niitä kysymyksiä ja ongelmia joita vielä jää tähän pohdittavaksi ovat muun muassa äänestykset on olemassa joitakin järjestelmiä joitten kanssa äänestäminen voi järjestyä mutta ne eivät ole vielä kovin tuttuja ja niitä ei ole paljon testattu mikä ei ole mitenkään mahdollista on lippuäänestykset elikkä jos tarvitsee vaaleihin mennä niin niissä tapauksissa sähköisiä järjestelmiä ei ole mahdollisuus käyttää tähän turvallisuuteen ja siihen kuka oikeasti on siellä valtuutetun ääntä käyttämässä puheenjohtajalla ja sihteerillä pitää olla hyvä mahdollisuus todentaa ketkä sitä puheenvuoroa sieltä käyttävät ja siinä juuri tämä mainittu kuvayhteys erityisesti sen puhujan osalta on välttämätöntä olla mukana joitten osalta koneiden käyttö ja ja sähköisten järjestelmien käyttö ei ole ole mahdollista nämä hybridikokoukset ovat kyllä se vaihtoehto toistaiseksi ainakin parhaiten kaikissa kunnissa joissa monissa ovat sähköiset esityslistat ja ja muut järjestelmät olleet jo pitkäänkin käytössä on kyllä otettu jo tätä digiloikkaa myöskin opastuksen ja neuvonnan osalta elikkä sellaista yhteistä kouluttautumista näitten järjestelmien käyttöön on esimerkiksi viime valtuustokauden alussa tehty monessakin kunnassa näihin salaisiin asioihin meillä on valtionhallinnossa ja nyt on sitten pakko ottaa myöskin tuonne kuntahallinnon puolelle otettu salattuja yhteyksiä eli jos joudutaan niihin tilanteisiin että on on oikeasti salattuja asioita niin sitten pitää olla myöskin salattuja yhteyksiä tämä ei toivottavasti tule kovin usein eikä monessa kohdin mutta mutta semmoiset järjestelmät meillä ovat olleet monessa tapauksessa täällä valtionhallinnon puolella ja varmaan tulevat myöskin tänne kuntahallinnon puolelle näistä lausunnoista kun tämä lakiesitys koottiin meillä on näistä näitä kirjallisia ja ajattelen että muun muassa hallintovaliokunnan edustajille toivon ja uskon ne voidaan toimittaa niitä ei siis ole kerätty normaalin lausuntojärjestelmän kautta vaan on oltu suoraan yhteydessä x määrään kuntiin ja sairaanhoitopiireihin kuntayhtymiin ja sieltä on saatu uskon että ne saadaan myöskin hallintovaliokunnan käyttöön mietintöön valmistautuessa tähän kuntalakipohdintaan niin kuin tässä äsken totesin esittelyssä niin meillä ovat kuntalain muutokset pohdinnassa mitä kaikkia asioita sinne sinne on tulossa otan esille myöskin tämän että näitä kokemuksia jotka nyt näistä käytännöistä sähköisten kokousten pitämisessä tulevat tämän koronan ajalta myöskin pystyttäisiin hyödyntämään sitten kun syksyllä saamme sen kuntalain uudistuksen lausuntokierrokselle että myöskin nämä muutokset sinne

herra puhemies kun tässä ei ole ministeriä esittelemässä niin totean että tämä esitys sisältää kaksi ehdotusta

ensimmäisen lakiehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa tukien kohteena olevan toimenpiteen työn tai hankkeen määräajan jatkaminen poikkeuksellisista olosuhteista johtuen sekä tukien maksaminen nopeammassa tahdissa ylimääräisin maksuerin tai jälkimmäisen lakiehdotuksen sisältönä on sallia kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa joissa osakaskuntien ohjesäännöt tai säännöt taikka paliskuntien tai paliskuntain yhdistysten säännöt eivät tätä mahdollista tämähän koskee nyt maa ja metsätalousministeriön hallinnonalaa ja tämän koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti sovellettuja menettelyjä

kiinnitin arvoisa puhemies huomiota siihen että nimenomaan tässä jälkimmäisessä laissa käsitellään hiukan samaa asiaa mitä tässä aiemminkin eli sitä että olisi mahdollisuus myös

etätoimintona suoritettaviin kokouksiin esimerkiksi osakaskunnan kokouksiin mutta tältä osin tämä menettely olisi väliaikainen eli se jatkuisi vain vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun saakka jos täällä nyt olisi ministeri ollut paikalla olisin kysynyt sitä olisiko tässäkin mahdollista ajatella että tällainen jousto jäisi myös pitkäaikaiseksi käytännöksi koska voisin kuvitella että kun nämä sähköiset menettelyt otetaan käyttöön tehokkaammin niin niin tätä voitaisiin tämän epidemia ajan jälkeenkin käyttää tällä esityksellä omalta osaltaan voi sanoa aika pieneltä osin pyritään helpottamaan epidemian aiheuttamia vaikutuksia maa metsä kala ja porotaloudelle sekä maaseudun kehittämiselle mutta haluan tässä yhteydessä todeta että todella paljon on viime päivinä tullut ainakin itselleni viestiä maatalousyrittäjiltä ja esimerkiksi juuri marjatilallisilta jotka toivovat nyt jämäkämpiä toimenpiteitä hallitukselta eli tämä sinne hallitukselle viestiksi että edelleen on erittäin suuri huoli esimerkiksi tästä kausityöntekijöiden puutteesta moni yritys uhkaa mennä konkurssiin ja meillä uhkaa jäädä sadot saamatta ellei tähän tuoda helpotusta joten kiitos hallitukselle tästä esityksestä tämä varmasti pieneltä osin näitä yrittäjiä auttaa ja helpottaa näissä käytännön tilanteissa mutta nyt tarvitaan vielä voimakkaampia toimenpiteitä tälle toimialalle

arvoisa herra puhemies tässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait eräistä maa metsä kala ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin koronavirusepidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä

paliskuntien tai paliskuntain yhdistyksen säännöt eivät tätä mahdollistaisi arvoisa puhemies tällä lakiesityksellä voidaan pitää yllä jossain määrin maaseudun toimintoja kun tukia voidaan maksaa joko nopeutetusti tai ennakkoon ja tämähän on positiivinen asia lisäksi kala ja poro osakaskuntien toiminta ei tyrehdy kokonaan kun sallitaan sähköiset kokoukset nyt epidemian aikana vaikka säännöt eivät sitä sallisi tässä esityksessä on myös positiivista se että kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituskokouksia voidaan pitää sähköisesti tämä ei pysäytä mahdollisia kiinteistökauppoja tai tärkeitä infrahankkeita ja näin ollen pystytään pitämään yllä työllisyyttä edes vähän paremmin esimerkiksi maaseutualueilla tässä ehdotetaan tälle vuodelle myös joustavuutta kemera lain selkokielellä nimeltään metsätalouden rahoituslaki

nuoren metsän hoidon sekä istutusten suhteen tämä takaa hyvän metsänhoidon myös poikkeusoloista riippumatta se on tärkeä asia perussuomalaiset pitää sitä hyvänä että se mahdollistetaan tälle vuodelle lakiesityksessä myös käsitellään metsästyslakia tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia siten että tammikuun ensimmäisenä päivänä kaksituhattaseitsemäntoista tai sen jälkeen mutta viimeistään heinäkuun päivänä kaksituhattakahdeksantoista suoritetusta ampumakokeesta annetun

ampumakoetodistuksen voimassaoloa pidennettäisiin heinäkuun kaksituhattakaksikymmentäyksi loppuun tämä varmistaa sen että esimerkiksi hirvieläinkantojen sääntely ei vaarannu sen vuoksi että osa metsästäjistä ei voisi osallistua metsästykseen vanhaksi menneen ampumakoesuorituksen vuoksi elikkä pieniä asioita mutta tärkeitä ja merkittäviä muun muassa metsästäjille

on tärkeää että me saamme satokauden alkaessa tiloille työntekijöitä ja sinne saadaan myös esimerkiksi opiskelijoita koska hyvin moni opiskelija on menettänyt tällä hetkellä kesätyöpaikkaansa ilmoituksia on tullut siitä että nyt jo sovitut kesätyöt on peruttu johtuen tästä koronavirusepidemiasta olisi hyvä että nuorille olisi mahdollisuus myös työskennellä maatalouden parissa perussuomalaiset esitti sellaista ehdotusta että henkilö joka on lomautettuna tai joutunut työttömäksi ja saa kuitenkin sosiaalietuutta ei menettäisi sitä etuutta jos työskentelee esimerkiksi näissä kausitöissä se olisi ollut hyvä hyvä asia ja ehkäpä työstämme sitä vielä eteenpäin mitenkä se olisi mahdollista valitettavasti sitä nyt ei ole vielä kuitenkaan hyväksytty on tärkeää että huomioimme maanviljelijöiden ja puutarha alojen ihmisten tilanteen myös tässä koronaviruksessa koska voi olla että meiltä loppuu kotimainen ruoka pöydästä jos ei sinne saada työntekijöitä ja kuulla myös heitä on hyvä että nyt maa metsä kala ja porotalouden ja maaseudun kehittämisen tukiin ollaan

arvoisa puhemies tästä on pakko kiittää hallitusta tämä on todella hyvä juttu että

apuja tuonne perheisiin etenkin vielä niihin joissa on erityistuen piirissä olevia lapsia jotka eivät kuulu kuitenkaan tähän alle kymmenen vuotiaitten ryhmään tosiaan tässä useamman edustajan taholta on jo aikaisemminkin puhuttu siitä että siellä sellaisia pikku viilauksia vielä olisi olisi vammaisten osalta ynnä muuta halusin vain esittää kiitokset tästä hallitukselle että olette

ja kiitos siitä ministeri pekoselle ja ja että tultiin näitä vanhempia vastaan jotka ovat palkatta jääneet lapsiaan hoitamaan ja myös etäopetuksen näille pienille koululaisille mahdollistamaan monestihan juuri ne vanhemmat jotka eivät ole pystyneet siirtämään töitään kotiin eli eivät pysty tekemään etätyötä ovat melko pienipalkkaisia siellä voi olla esimerkiksi kaupankassoja siivoojia sen tyyppisistä ammateista joita ei pystytä etätyönä tekemään ja juuri heille tämä tuki on erityisen tärkeä tämä minimipäiväraha ei tietenkään kovin korkea ole eli melko vaatimatonhan tämä on mutta varmasti näissä oloissa on ihan oikea tämä hallituksen linjaus sen lisäksi haluaisin kyllä vielä nostaa esiin sen että näillä perheillä varsinkin niillä joilla tulot ovat jo entuudestaan pienet ja siellä kotona on paljon lapsia myös kuluttavat paljon syövät paljon siellä kotona toimeentulo voi olla melko tiukkaa

haluaisinkin nyt ministeri pekosen kautta hallitukselle esittää sellaisen toiveen että kun monissa kouluissa on onneksi siirrytty siihen että jaetaan niitä ruokapaketteja kotiin tai vanhemmat saavat niitä hakea sehän myös

ikään kuin sitä toimeentuloaukkoa ja täydentää

tästä annettaisiin ihan systemaattinen suositus että näin toimittaisiin kaikissa kunnissa sitten pitäisin kyllä tärkeänä vielä sitä että siihen ei tulisi tällaista köyhäinavun leimaa vaan että se annettaisiin kaikille aivan niin kuin kouluruokakin on kaikille tarjolla että ei leimattaisi niitä vanhempia jotka ruokaa hakevat vähävaraisiksi tai köyhiksi koska se nostaa sitä kynnystä hakea tätä apua ja tietysti tätä kannattaisi pohtia myös siellä varhaiskasvatuksessa nämä varhaiskasvatuksessakin olleet lapset jäävät ilman ilman tätä ruokaa ja se tuo tuo lovea perheen toimeentuloon no tällä päivärahalla paikataan lähinnä sitä puuttuvaa palkkaa pieneltä osin mutta sitten todellakin kun kouluruoka tai päiväkotiruoka puuttuu

arvoisa puhemies viikko on pitkällä niin en mene kauhean syvälle siihen kuinka tärkeä tämä esitys on on tässä on paljon sanottu ja todella kaikki tiedämme kuinka moni ei ole voinut jäädä etätöihin moni on jäänyt tosi vaikeaan tilanteeseen tämän tilanteen ja ihan hallituksen eduskunnan päätöstenkin seurauksena sen verran haluaisin todeta yleisesti että hyvinvointivaltiohan on tässä osoittanut taas ylivertaisuutensa sellaisissa maissa joissa on luotettu markkinoihin ja on ajateltu että ihmiset hoitavat omat asiansa ihmiset ovat todella pulassa kun ei ole varaa sairastaa eikä ole varaa saada edes hoitoa ja kyllä tässä suomi on todella hienosti selvinnyt mutta samalla on kyllä käynyt ilmi myös se että ovathan nämä meidän rakenteemme jotka vuosikymmenten ajan toisaalta ovat hioutuneet tosi hienoiksi mutta toisaalta on rakennettu vähän tilkkutäkkinä joskus myös vähän jäykkiä me olemme joutuneet aika monta kertaa tässä salissa varsinkin tuolla valiokunnissa kuulemaan kuinka monta asiaa olisi hyvä tehdä mutta mutta jos sitä ruvetaan rakentamaan nyt tässä kesken kriisiä valmista tulee sitten ehkä ensi jouluna ja ihmisillä yrityksillä ei vain ole varaa odottaa niin kauan että he saavat sitä tukea tässä on sama kansaneläkelaitos työttömyyskassat verottaja kaikki ovat nyt sellaisessa tilanteessa että siellä eivät vain ne resurssit riitä ja nopeasti pitäisi kouluttaa ihmisiä töihin sellaista asiaa mitä tämä koneisto vähän hidastaa ja sen takia pitääkin kiittää ministeri pekosta että näin nopeasti älyttömän nopeasti saatiin tämmöinen uusi tukimuoto tähän jäi varmasti paljon asioita jotka olisi voitu tehdä paremmin tämän avustuksen taso ei ole kaikilta osin ehkä niin hyvä kuin sen haluttaisiin olevan ja ja monia muita yksityiskohtia voitaisiin parantaa mutta suhteessa tähän aikatauluun täytyy kyllä olla todella kiitollinen ja ja tosi upeata että tämä esitys on tänne tuotu ja nopeasti saadaan läpi kiitos sitten

arvoisa puhemies haluan kiittää kaikkia edustajia hyvistä puheenvuoroista ja kommenteista ja samalla haluan myöskin kiittää kaikkia niitä suomalaisia jotka ovat jääneet pois töistä ollakseen kotona pienten koululaisten kanssa tai ovat noudattaneet hallituksen suosituksia karanteeninomaisista olosuhteista palattuaan ulkomaanmatkalta tämän tilanteen ollessa ollessa päällä osa heistäkin on joutunut olemaan palkattomasti karanteeninomaisissa olosuhteissa suojellakseen muita tämän viruksen mahdolliselta leviämiseltä edustaja räsänen totesi puheenvuorossaan että tämä esitys tuli mukavana yllätyksenä ja haluan myöskin todeta että nämä ihmiset eivät ole olleet aktiivisia en ole itse saanut yhteydenottoja esimerkiksi vanhemmilta jotka ovat jääneet kotiin palkatta hoitamaan pieniä lapsia ja sen takia pidän tärkeänä että hallitus ja nyt eduskunta myöskin osoittaa sen tukensa näille ihmisille jotka ovat toimineet hallituksen suositusten mukaisesti tämä esitys on todella valmisteltu hyvin valmisteltu hyvin nopealla aikataululla kuten edustaja suomela tuossa jo totesikin ja tämän lainhan on tarkoitus tulla voimaan nyt takautuvasti monet ihmiset odottavat nyt että mistä saavat sitten toimeentuloa kun ovat tällä palkattomalla vapaalla olleet ja sen takia tässä on ollut kiirettä ja varmasti myöskin lainsäädäntö osaltaan voi olla puutteellista mutta me selvitämme nyt pikaisesti ketkä tai mitkä ryhmät tässä joutuvat niin sanotusti väliinputoaja asemaan ja olisiko tähän lakiin vielä mahdollista tehdä

mikäli ei kunnassa jo tätä kouluruokaa lapsille tarjota niin näihin toimiin olisi pikaisesti syytä ryhtyä ja yhdyn kyllä tähän edustaja räsäsen huoleen siitä että näitä kouluruokailuja ei tule leimata millään tavalla vähävaraisten perheiden